valtiovarainministerin esittely antanee aiheen lyhyeen debattiin tai ei nyt niin lyhyeenkään välttämättä pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies nyt käsittelyssä oleva lisätalousarvio ja sen velanottotarve tälle vuodelle osoittaa niin kuin sdp on pitkään sanonut että näyttää siltä että tänä vuonna otetaan enemmän velkaa kuin otettiin viime vuonna tämä on vain hyvä huomata että kaikki ne puolueet jotka ovat puhuneet velanoton pienentämisestä ottavat tänä vuonna enemmän velkaa kuin viime vuonna mutta arvoisa puhemies

lähes koko opposition vaatimuksesta hallitus luopui neljän kuukauden ilmaistyöstä tämä on hyvä asia ja varmasti parantaa edellytyksiä saada ratkaisu aikaiseksi mutta kiinnitin huomiota siihen että valtiovarainministeri totesi että nyt pitää päästä pois leikkausmoodista leikkausten moodista pitää päästä pois kysyisin arvoisalta valtiovarainministeriltä olisiko nyt paikallaan myös näiden microsoft uutisten valossa harkita uudelleen päättämiänne leikkauksia työttömyysturvaan mehän tiedämme että nämä hiertävät myös siellä sopimusneuvotteluissa edelleen nyt kannattaisi perua karenssiaikojen pidentämiset työttömyysturvasta ja ja varmistaisitte kilpailukykysopimuksen

arvoisa puhemies vaikka ollaan kuinka rikkaiden talojen poikia niin kun ole rahaa niin ei ole rahaa ja se että tulevaisuudessa päästäisiin eteenpäin edellyttää että kaikki ne pienetkin mahdollisuudet jotka ovat olemassa pitää käyttää aktiviteetin nostamiseen kuitenkin kaikkein suurin asia joka jo tässä keskustelussa on tullut edellisten puhujien osalta esiin on tämä kilpailukykysopimus se antaa mahdollisuuden se lisää ennustettavuutta se lisää luotettavuutta ja jos se syntyy tämän jälkeen meidän on entistä tarkemmin mietittävä mitenkä saamme aikaan kasvua ne kaikki pienet kasvun edellytykset jotka ovat käytössä jotka ovat mahdollisia pitää ottaa käyttöön ja siksi kaikki keinot pitää tämän sopimisen jälkeen jos se onnistuu ottaa käyttöön niin että meillä on yhteinen suunta löytää kasvun siemen tässä uudessa tilanteessa

arvoisa puhemies otan jonkinlaisena itsekritiikkinä myös ministeri stubbilta sen kun hän sanoi että pitäisi päästä leikkausmoodista eroon se oli tervetullut muutos hallituksen linjaan nimittäin tässä on nyt vuosi hukattu aikaa kahteen asiaan te olette toteuttaneet tosi isoja leikkauksia joista monet vaarantavat kotimaista ostovoimaa ja perheiden luottamusta sekä heikentävät meidän koulutusta ja tulevaisuuden osaamista ja sitten on ollut ollut tämä kilpailukykypaketti joka on osin viivästyttänyt viivästyttänyt niitä oikeita toimia työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi tässä maassa kun sitä on vain odoteltu ja odoteltu arvoisa puhemies kysynkin miten hallitus nyt näkee että työllisyyttä ja yrittäjyyttä voitaisiin edistää vielä loppuvuoden aikana koska nyt siellä tarvittaisiin positiivisia signaaleja miten saataisiin lisää investointeja suomeen onko teillä siihen uusia suunnitelmia valitettavasti tässä lisätalousarviossakin rahat menevät nyt

arvoisa puhemies kiitokset ministerille esittelystä todella valtio ottaa edelleen velkaa ja se on meille totta kai huolenaiheena jatkuvasti on tietenkin hyvä huomata myös sitten oppositiossa kun te jatkuvasti vastustatte näitä leikkauksia että samaan aikaan olette itsekin huolissanne tästä velkaantumisesta kun tuotte sen täällä esiin eli meillä on sentään joku yhteinenkin huoli ja se on aivan aiheellinen niin meillä on ihan hyvä hyvä kehitys verrattuna siihen mitä se oli todella vuosina vuosina kaksitoista kolmetoista neljätoista suunta on sentään kääntynyt vaikka vauhti on vielä hidas eli tähän voidaan olla tyytyväisiä ja tämä on rohkaisevaa ministeri toi esiin myös maahanmuuton kustannukset jotka varmasti ovat kansalaisia kiinnostava tekijä tässä tilanteessa missä maahanmuutto viime vuonna nimenomaan turvapaikanhakijoiden muodossa oli hyvin korkea voitteko vielä erotella mistä nämä mistä nämä kustannukset mitkä mainitsitte

arvoisa puhemies sdpn vaihtoehtobudjetissa otettiin tälle vuodelle velkaa miljoonaa vähemmän kuin mitä hallitus on nyt omassa budjetissaan ottanut ja ero itse asiassa vain kasvaa tämän lisätalousarvion myötä arvoisa puhemies kyse on aina arvovalinnoista hallitus vie suomea väärään suuntaan omalla politiikallaan tästä lisätalousarviosta puuttuvat kaikki elementit jotka lisäisivät työllisyyttä tästä lisätalousarviosta puuttuvat kaikki elementit joilla vahvistettaisiin kasvua kasvua ja sitä kautta

kun tätä keskustelua kuuntelee niin sellainen fiilinki tästä jää että sdp ottaisi vähemmän velkaa vihreät ottaisivat enemmän velkaa mutta molemmat kyllä kuluttaisivat valtion varoja enemmän en ihan tiedä millä yhtälöllä tämäkin tämäkin toimii ihan olennainen osa sitä että voitaisiin päästä tästä leikkausmoodista eteenpäin on se että nyt on etupainotteisesti kannettu vastuuta valtiontaloudesta ja ja tehty jo tämän vaalikauden alussa ne vaikeat ratkaisut

arvoisa puhemies jakovaraa jää tosiaan yhdeksänkymmentä miljoonaa valtiovarainministeri tämä oli oikeastaan uutinen kun totesitte että on aika siirtyä leikkausten linjalta pois pysykää nyt sitten sanojenne takana ja niin kuin täällä on esitetty luopukaa esimerkiksi työttömyysturvaan suunnitelluista leikkauksista totesitte että paineita syksyn aikana tulee me olemme pettyneitä että tässä lisätalousarviossa ei edelleen yhtään euroa annettu akuutin työttömyystilanteen hoitamiseen starttirahat ovat loppuneet palkkatukirahat ovat loppumassa työllisyysmäärärahoja olisi pitänyt lisätä niitä ei tullut millä tavalla te pystytte syksyn lisäbudjetissa samaan aikaan varautumaan talvivaaran lisärahoituksiin muihin yllättäviin menoihin jos te edelleen pidätte kiinni siitä liian ahtaasta kehyksestä leikkausten välttäminen siinä tilanteessa on vaikeaa mutta rohkaisen kyllä siihen todella täysillä

herra puhemies kyllä nyt on todella tärkeää nähdä suomen talouden suuri kuva minä luulen että tämä pikkunäppärä oppositiopolitiikka ei kyllä vie yhtään suomea eteenpäin nyt on aika sopia nyt todella on aika sopia työmarkkinajärjestöjen kesken jolloin hallituskin on mukana sellaisesta kilpailukyvystä joka palauttaa uskoa suomen talouteen luottamusvaje on talouden vajeista kaikkein pahin tämä kilpailukykysopimus on jo tässäkin vaiheessa palauttanut luottamusta ja nyt nyt on aika viedä tämä päätökseen

puhemies jos katsoo mitkä tahot tässä ovat yrittäneet edistää sopua yhteiskunnassa ja mitkä eivät niin minä olen kyllä huomannut että suurin kritiikki tätä kilpailukykysopimusta kohtaan on tullut hallituspuolueiden rivistä ei ehkä tarvitse nimiä erikseen mainita näyttää siltä että myös hallituksen koko toimet ovat tähän mennessä vain heittäneet hiekkaa tämän kilpailukykysopimuksen tielle tänään saatiin ensimmäinen hyvä uutinen kun hallitus luopui tästä neljän kuukauden ilmaistyöstä jota täällä oppositiossa vastustettiin nimenomaan sillä perusteella oli hyvä että hallitus luopui että uskon että mahdollisuudet saada sopimus aikaiseksi ovat paremmat mutta mitä tulee näihin leikkauksiin niin nyt minä menin entistä enemmän sekaisin valtiovarainministeri sanoi että pitää päästä leikkausmoodista pois ja hallituspuolueiden ryhmäpuheenjohtajat edelleen täällä leikkauksia hehkuttivat kysyn valtiovarainministeriltä oletteko valmiita nyt luopumaan työttömyysturvaleikkauksista ja kysyn mikä on hallituksen verolinja tähän kilpailukykysopimukseen liittyen mikä on verolinja tänään arvoisa

on surullista lukea että edelleen menee valtavasti rahaa talvivaaraan sille me emme voi paljon mitään mutta satoja satoja miljoonia on sinne mennyt samalla tiedetään että meidän maatalous on erittäin erittäin tiukassa tilanteessa ja meidän maanviljelijät kärsivät siitä taloudellisesta tilanteesta tänä päivänä olisimme odottaneet ruotsalaisen eduskuntaryhmän puolelta että hallitus nyt olisi tuonut jonkuntyyppisen maanviljelijäpaketin onko tällainen tulossa ja ja aikooko hallitus tehdä jotain maanviljelijöitten tilanteen parantamiseksi vai onko hallitus unohtanut maanviljelijät

arvoisa puhemies hiukan hämmentyneenä kuuntelin tätä keskustelun alkua kun tässä salissa on viimeinen vuosi kuultu siitä että oppositio huutaa että täytyy luopua leikkauslinjasta ja siirtyä työllistämisen linjalle ja nyt kun valtiovarainministeri kertoo sen että leikkauslinjasta keskitytään enemmän työllisyyden linjaan niin tuntuu että sekään ei käy minä luulen että

taustalla nyt hyvin positiivinen kehitys tässä kilpailukykysopimuksen saavuttamisessa itsekin toivon sitä vilpittömästi että se saavutetaan ja se antaa hyvän pohjan nimenomaan päästä siitä leikkauslinjasta eroon jota kukaan ei ole mielellään tietenkään tehnyt se mahdollistaa sen että leikkauksista voidaan siirtyä työllistämisen politiikkaan mutta kysyn kysyn oikeastaan valtiovarainministeriltä kun sanoitte että jakovaraa jää aika vähän loppuvuodeksi onko niin että mahdollisesti jouduttaisiin vielä tämän sadanneljänkymmenenneljän miljoonan euron lisäksi laittamaan talvivaaraan lisää

arvoisa puhemies uskon että useimmat tässä salissa salissa haluavat uudistaa suomea ja löytää uuden kasvun tien mutta on aika eri näkemyksiä siitä miten se voidaan saavuttaa siihen näen positiivisena panoksena sen että ministeri stubb sanoi että leikkausmoodista pitäisi päästä eroon koska leikkauksilla ei luoda kasvua minä uskon että tämä on asia minkä kuitenkin täällä useimmat myös salin oikealla laidalla tunnustavat joten se ei voi olla vain politiikan keskeinen tavoite se voi myös vaarantaa kasvua koska se heikentää kotimaista ostovoimaa ja ihmisten toimeentuloa silloin hallituksen pitää miettiä sitä miten me saamme tavallisille ihmisille turvaa kuluttaa ja pärjätä arjessaan olla luottavaisia työn tulevaisuuden suhteen ja sitten investointeja myös suomeen tässä olen huolissani siitä että jos nyt hallitus toteuttaa esimerkiksi tämän päivähoitomaksukorotuksen mitä te suunnittelette niin se ohjaa keski ja pienituloisia naisia yhä enemmän kotiin ja voi laskea jopa työllisyysastetta oletteko valmiita myös työllisyyden nimissä perumaan tämän esityksen joka on eduskunnassa niin että päivähoitomaksuja ei koroteta

arvoisa herra puhemies olisin kysynyt elinkeino ja ja valtiovarainministeriltä nyt kun viime viikolla saimme kuulla uutisen että fortum ostaa ekokemin ja ja sitä kautta tulee valtion lähes kaksisataa miljoonaa ollaanko nyt ei uskovaisia euta kohtaan joka edellyttää kaikilta jäsenvaltioiltaan satunnaisten tulojen kohdentamisen valtion velanmaksuun vai olisiko nyt tässä se hetki että tätä tuloa voitaisiin käyttää niitten pk yritysten kansainvälistymiseen tuoda erilaisia mahdollisuuksia ja välineitä luoda työllistävämpää ja teollistavampaa politiikkaa kyllä edustaja satoselta haluan kysyä ehkä vastaus tulee henkilökohtaisesti kuinka niillä aloilla millä on valtavasti osa aikaisia työntekijöitä se että tehdään kolme päivää pidempää työaikaa voi lisätä työllisyyttä ja työllisten määrää

arvoisa puhemies ensinnäkin siitä mitä edustaja lindtman täällä sanoi jos kuuntelitte mitä sanoin niin totesin että tämä hallitus on nimenomaan tehnyt siinä oikean linjavalinnan että leikkaukset on pistetty tähän alkupäähän vaalikautta ja sen jälkeen voidaan siirtyä pois siitä moodista jotta meillä on mahdollisuus selviytyä se edellyttää myös sitä työmarkkinatilanne menee suotuisaan suuntaan edustaja myllykoskelle voi voi vastata että on minusta itsestäänselvää että tässä ovat kaikki suomalaiset mukana varmasti löydetään siellä pöydässä sellainenkin ratkaisu miten nämä osa aikaiset sitten pääsevät siihen tilanteeseen mukaan nimenomaan palvelualan työntekijät voittavat siinä jos suomalaisen työn kilpailukyky nyt paranee vienti lähtee vetämään ja tulee lisää rahaa meille tänne kansantalouteen niin sitä kautta moni ihminen saa uutta

puhemies on siinä ilman muuta oikeassa että talouden taivaalla on monenkirjavia merkkejä mutta on siellä myös valoisia merkkejä pienehköjä sellaisia mutta kuitenkin nyt liikutaan kuitenkin jo plussan puolella näppäimillähän on nyt tämä kilpailukykysopimus yks toiselta nimeltään ja se on kyllä näytön paikka vähän kaikille meidän päättäjäkentässämme että suomi pystyy sopimaan itselleen tärkeistä asioista edullisesti se on näytön paikka ilman muuta olletikin jos sitten siihen päälle voidaan vielä vaikutusta lisätäksemme panna sopivia veroratkaisuja on nähtävä että tämän tilanteen ratkaiseminen on suomalaisten päättäjien omissa käsissä ja vain omissa käsissä käänne on saatavissa omilla päätöksillä siitä päästään sitten vähitellen siihen että leikkausmoodista voidaan siirtyä todellakin työllistämispolitiikkaan ja päinvastoin

arvoisa puhemies ensinnä täytyy todeta että nämä leikkauksethan jotka on päätetty tulevat asteittain voimaan ja juuri kehyspäätöksessä hallitus lisäsi näitä leikkauksia neljäsataa miljoonaa leikaten sieltä ihan kaikista heikoimpien heikoimpien ihmisten ostovoimaa näitä etuuksia leikkaamalla että ei tämä nyt ihan sillä tavalla ole että leikkaukset on loppu tästä näin vaan niitä tulee vaalikauden mittaan jatkuvasti voimaan mutta arvoisa puhemies meillä on työttömyyden kustannukset reilu viisi miljardia vuodessa ja tuolla on paljon ahkeria ihmisiä työssä olevia ihmisiä jotka odottavat myöskin että saataisiin töitä näille ihmisille jotka ovat työttöminä meillä on kuusitoistatuhatta ihmistä odottamassa että saisi starttirahaa tai palkkatukea jotta pääsisi työpaikkoihin siellä on työpaikkoja olemassa eikö nyt kannattaisi näitten ahkerien ihmisten kuormaa tämän työttömän näkökulmasta kaataa pois sillä tavalla että saataisiin sinne lisää rahoja olisin olettanut että lisäbudjetissa tälle puolelle olisi tullut merkittävästi lisää rahaa siellä on kuusitoistatuhatta työtöntä jotka voisivat saada saman tien työpaikan kun palkkatukirahat ja ja starttirahat lisääntyisivät ja sillä taas voitaisiin helpottaa näitten ahkerien veronmaksajien tämänhetkistä painetta
nyt edustaja terho sitten ministeri ja sen jälkeen sitten laajennamme tätä debattia puolue ja ryhmäjohtajapainotteisuudesta laajemmin edustajia koskevaksi

arvoisa puhemies on tosiaan hyvä huomata tässä opposition kritiikissä että siinä on se tavanomainen epäjohdonmukaisuus jälleen hyvin voimakkaasti mukana arvostellaan ensinnäkin sitä että on tehty leikkauksia sitten arvostellaan sitä että ei tehdä leikkauksia eli velkaannutaan tällä lailla luodaan tämmöinen arvostelu valitusautomaatti joka varmistaa sen että aina voi valittaa mitä tahansa tehdään tai jätetään tekemättä

päätökset on tehty ja ne päätökset tulevat vähitellen voimaan jolloin vaalikauden lopulla päästään siihen että velkaantuminen tasapainottuu

yritän kiteyttää vastaukseni ensimmäinen asia joka nousi esille oli siirtyminen leikkausmoodista työllisyysmoodiin minä luulen että me kaikki olemme tästä yhtä mieltä olemme yhtä mieltä myös siitä että tehtyjä leikkauksia ei tietenkään tässä vaiheessa voi perua moni teistä sitä kysyi mutta olemme samaa mieltä myös siitä että työllisyystoimia pitää jatkaa osa niistä liittyy tietysti kilpailukykysopimukseen ja osa liittyy niihin työllistäviin toimiin joita hallitus tulee tulevaisuudessa tekemään eilen sain mielenkiintoisen esimerkin keskustelin erään tamperelaisen it yrittäjän kanssa joka oli siirtynyt sosiaaliturvalta työllistäjäksi työllisti omassa firmassaan seitsemän henkilöä hän kertoi että olisi halunnut juuri irtisanotun koodaajaan palvelukseensa mutta koodaaja totesi että itse asiassa koska hänen ansiosidonnainen työttömyysturvansa on niin hyvä hän aikoo odottaa vuoden verran ennen kuin tulee nämä ovat sellaisia ikään kuin kannustinloukkujen purkamisia joita me varmaan yhteiskunnassa tarvitsemme me emme usko siihen että ikään kuin rahaa ripottelemalla saadaan työllisyyttä haluaisin kuulla tietysti kaikki rakentavat ajatukset siitä millä tavalla me me voisimme vähentää sitä viiden miljardin kokonaiskustannusta jota me

on juuri nyt herkässä vaiheessa meillä on positiivista värinää ensimmäinen kasvuvuosi viime vuonna kasvua tälle vuodelle ennustettavaksi myös ensi vuodelle ja sitä seuraavalle työllisyystilanne paranee jatkuvasti eli me olemme hyvin lähellä sitä hetkeä jolloinka me me pääsemme ikään kuin kahdeksan vuoden

arvoisa puhemies kiitoksia edustajille rakentavasta asiallisesta keskustelusta koskien terrafamea ja talvivaaraa hallitus sai hyvin raskaan perinnön ja on ehkä hyvä muistaa että kaikki tässä salissa edustettuina olevat puolueet ovat vuorollaan olleet hoitamassa tätä aika haastavaa kaivoshanketta hallituksella on ollut kolme kriteeriä tämän terrafame asian hoitamisessa ensinnäkin ympäristöturvallisuus mikä menee kaiken edelle toiseksi kainuun aluetalous ja ja ja kolmanneksi verovarojen vastuullinen käyttö pitkälti juuri ympäristöturvallisuuden takia viime vuonna kesällä päätimme jatkaa kaivostoimintaa terrafame ryhmän nimissä ja nyt on tietysti arvioitava mikä on tällä hetkellä tilanne kaivoksen operatiivinen toiminta on käynnistynyt hyvin itse asiassa paremmin kuin odotettiin mistä on syytä kiittää kaivoksen johtoa ja henkilöstöä toisaalta nikkelin hinta on painunut entistä pahemmalle tolalle pahempaan kuoppaan ja myöskin ympäristölupien määräaikaisuus on johtanut siihen että lupaavat neuvottelut yksityisten sijoittajien kanssa ovat keskeytyneet sen takia vastuullisesti toimien viime viikolla hallitus päätti talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa ja nyt tässä käsillä olevassa lisätalousarviossa siitä että valmistaudutaan kaivoksen hallittuun sulkemiseen siirtymäkausi kestää tämän vuoden loppuun asti ja sen aikana jatketaan neuvotteluja mahdollisten yksityisten sijoittajien kanssa lisäksi varaudutaan myös rakennemuutostoimiin kainuun aluetalouden ja työllisyyden vuoksi mitä tulee kilpailukykysopimukseen joka on varmasti ison kuvan kannalta aivan ratkaisevan tärkeä niin pitkä marssi on nyt loppusuoralla ja kuten edustaja kääriäinen totesi tämä on koko suomalaisen yhteiskunnan näytön paikka hallitus jatkaa osaltaan työtä kilpailukykysopimuksen

vastaanottotoiminnan kuluihin tämä tulee nostamaan potin koko vuodelle neljäänsataankahteenkymmeneen miljoonaan se on iso raha niin kuin on tiedetty koko ajan kolmekymmentäviisituhatta turvapaikanhakijaa viime vuoden alusta mutta nyt me olemme tämän momentin osalta jo kääntyneet tilanteeseen jossa nyt tulee nopeaa tahtia päätöksiä ja tätä kapasiteettia on päästy purkamaan nyt on tehty päätökset jo yli kymmenentuhannen majoituspaikan vähentämisestä ja me tulemme lakkauttamaan kymmeniä vastaanottokeskuksia tämä joudutaan tekemään tietenkin siksi että on käsitelty hakemukset toiset päätyvät palautukseen ja ja toiset lähtevät sitten eteenpäin toivottavasti kuntapaikoille mielenkiintoista tässä on ilmiönä todeta että kun syksyltä muistamme erinäköisiä mielenilmauksia ja huolta vastaanottokeskusten perustamisesta paikkakunnille niin nyt tällä hetkellä saan lähes päivittäin yhteydenottoja ja vetoomuksia siitä että nämä vastaanottokeskukset pidettäisiin auki siellä paikkakunnilla eri puolilla suomea ne koettu hyviksi ja virkistäviksi elämää tuoviksi eli näin tämä maailma muuttuu ja hyvä niin

arvoisa herra puhemies on hyvä antaa työrauha kilpailukykypaketin loppuunsaattamiseksi se on tärkeä pala taloutemme tervehdyttämisessä ja työpaikkojen saamisessa ministeri rehn toi hyvin esille näitä terrafameen liittyviä asioita ja oikeastaan itse haluaisin sen verran tarkennusta vielä tämä sataneljäkymmentäneljä miljoonaa nyt osa siitä kolmestasadasta miljoonasta tai viidestäsadasta miljoonasta mitä se hallittu alasajo tulee vaatimaan vai onko tämä vielä sen päälle tässä esityksessä myös esitetään toiselle kaivokselle merkittävää lisärahoitusta konkurssiin mennyt kanadalaisyhtiö tai sen suomalainen tytäryhtiö vaatii rahaa yhtiö on kaksikymmentä vuotta toiminut suomessa ja louhinut ja vienyt täältä omaisuutta pois ja nyt tytäryhtiön konkurssissa vastuut ovat suomen kansalla

arvoisa puhemies kiitän puheenvuorosta ja totean että nyt aletaan kyllä olla sellaisella rannalla tässä yhteiskunnassa että voi kysyä pystytäänkö hoitamaan ne vastuut joita meillä on minä olen todella huolissani tästä työllisyystilanteesta ja minusta on hyvin ikävää että siihen ei ole puututtu tässä lisätalousarviossa siltä osin on myös pelättävissä että nämä hallituksen ilmaan laittamat pallot johtavat hyvin pitkälti siihen että myös kilpailukykysopimus on vaarassa ette vieläkään ole kertonut valtiovarainministeri tuleeko verohelpotuksia niin kuin olette luvanneet ja nyt ollaan tilanteessa jossa pitäisi saattaa maaliin nämä pallot jotka on ilmaan laitettu samoin minä peräänkuulutan sitä että minkäänlaisia uusia toimia koulutuksen suhteen ei ole tulossa tähän esimerkiksi muuntokoulutuksena jota käytettiin nokian tapauksessa kun irtisanotuille haettiin seuraavaa tietä siksi kysynkin valtiovarainministeri miksei työllisyyteen eikä tähän muuntokoulutukseen ole

arvoisa herra puhemies tätä väittelyä saa taas muutama ihminen ihmetellä myös siellä kotikatsomoitten ääressä ja siellä saattaa olla kenties osa näistä kolmestasadastaviidestäkymmenestätuhannesta omaishoitajasta suomessa jotka tulevat nauttimaan myös tässä lisätalousarviossa esitetyistä lisäyksistä haluan nostaa tämän esille koska ei tämä ole pelkkää leikkausta tämän hallituksen työskentely ollut tähänkään saakka tähän lisätalousarvioesitykseen siis sisältyvät viime viikolla eduskuntaan tuodut lakiesitykset omais ja perhehoitolakien muutoksista nämä panostukset omais ja perhehoitoon ovat merkittävin sosiaalihuollon palvelujen palvelujen uudistus tällä hallituskaudella ja määrältään paljon suurempi kuin koko se satsaus mitä edellinen hallitus pystyi tekemään muun muassa vanhuspalvelulain muodossa tämä on hyvä muistaa nämäkin päätökset koskettavat ihan tavallisia

kommenttina noihin vastaanottokeskusten sulkemisiin että en usko että kansa niitten sulkemista vastustaa vaan nimenomaan ne jotka ovat tehneet niillä tuottoisaa liiketoimintaa poliisin toimintamenoista ehdotetaan siirrettäväksi kahdeksansataatuhatta euroa migrin toimintamenoihin tämä on kohtuutonta poliisia kohtaan joka konkreettisesti operoi muuttuneessa toimintaympäristössä jos tämä summa on yksi yhteen sen kanssa että poliisista siirtyneet turvapaikkatutkintatehtävät migrille ovat syynä niin silloin sen voin jotenkin ymmärtää muuten en

arvoisa

puhemies lisätalousarvio on todellakin aina tietysti tämmöinen varsinaista budjettia täydentävä mutta tämäkin kuitenkin jatkaa sillä valitettavalla linjalla että velkaantuminen jatkuu ja lisää tarvitaan velkarahaa on tietysti hyvä niin kuin ministeri täällä totesi että leikkauslistat alkaisivat olla lopussa kyllä tässä lapsiperheiltä sairailta ja vanhuksilta on toden totta vietykin vietykin ja paljon kuitenkin täällä sekä opposition että hallituksen puolelta on esitetty sitä että nyt vauhtia on saatava ennen kaikkea yrittäjyyden edistämiseen ja työllisyyden edistämiseen edistämiseen on yksi yrittäjäryhmä jolleka hallitus ei näytä osoittavan minkäänlaista myötätuntoa ja se on maanviljelijät täällä edustaja henriksson jo kysyi aiemmin missä viipyy tukipaketti maanviljelijöille jotka tällä hetkellä ovat suuressa ahdingossa ylä savossa muun muassa sähköjä suljetaan maatiloilta nyt olisi todella tärkeää saada

mitä tulee tämän toisen lisätalousarvion isoimpaan pihviin eli talvivaaraan hallitus haukkuu väärää puuta vaasan hallinto oikeus ei ole syypää siihen että talvivaaran kaivos ei ole saanut vesitaseongelmaansa ratkaisua eikä omaa toimintaansa kannattavaksi jos joku ei pysty toimimaan lainsäädännön rajoissa ei siitä voi lähteä oikeuslaitosta syyttämään oikeuslaitos valvoo että meidän kansanedustajien säätämää ympäristölainsäädäntöä noudatetaan annetaan sille työrauha

kaivoksen alasajon valmisteluun eikä vain ja ainoastaan siihen hypoteettiseen kaivoksen ylösajoon
tämän puheenvuoron johdosta myönnän ministeri rehnille puheenvuoron kun sitä ennen edustaja zyskowicz

arvoisa herra puhemies tutkijat euroopassa tutkivat oikeistopopulismia ja vasemmistopopulismia suomessa on tarvetta tutkia viherpopulismia edustaja niinistö täällä sanoi muun muassa että nyt kun on yhteiskuntasopimusta ajettu niin on jätetty tekemättä ne toimet joilla olisi voitu kasvua ja työllisyyttä edistää mitäköhän toimia edustaja niinistö tarkoitti näitä niin sanottuja pakkolakejako joita te vastustitte

minulle riittää tässä vaiheessa jos luettelette vaikkapa viisi tai sanotaan kymmenen suurinta säästökohdetta
vastauspuheenvuoro ministeri rehn pari minuuttia paikan päältä
arvoisa puhemies viitaten esitettyihin puheenvuoroihin muun muassa edustaja aallon osalta koskien vaasan hallinto oikeutta en ole syytellyt ketään vähiten oikeuslaitosta kannan erittäin suurta huolta siitä että oikeusvaltio suomessa ei toimisi asianmukaisella tavalla mutta sen sijaan on kaikki perusteet arvioida seurauksia mitä eri päätöksistä tulee tämänkin päätöksen seurauksena tilanne on käytännössä se että lupaavat neuvottelut keskeytyivät joita käytiin siinä vaiheessa yksityisten sijoittajien kanssa sen takia että kukaan yksityinen sijoittaja ei ole valmis sijoittamaan mihinkään merkittävään kaivoshankkeeseen tai muuhun yrityshankkeeseen jos lupa on pelkästään määräaikainen tämä on objektiivinen tosiasia siinä ei ole kyse mistään mistään syyttelystä koskien kysymystä kahdensadan miljoonan euron mahdollisesta vedenpuhdistamosta mehän emme tiedä tällä hetkellä sitä minkälaisia kustannuksia joko hallitusta sulkemisesta taikka mahdollisesta toiminnan jatkamisesta tulisi koskien sitä millä tavalla ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristöluvitus tulevat määrittymään eli tämä tiedetään siinä vaiheessa kun ympäristövaikutusten arviointi on tehty mikä tehdään molempia vaihtoehtoja varten sen jälkeen sitten nähdään mitä sekä hallittu sulkeminen että toisaalta kaivoksen toiminnan jatkaminen edellyttäisivät tästä näkökulmasta

arvoisa puhemies ensiksi ministeri rehnille talvivaarasta näkisin kuitenkin että nämä muotoilut mitä käytitte vaasan hallinto oikeuden päätöksestä eivät noudattaneet hyvää tapaa ministeriltä tässä tilanteessa puhuitte että tappoi keskustelut ja neuvottelut ja että vastoin odotuksia lupa olisi jotenkin poikennut siitä mitä oli syytä odottaa ja tässä on tehty kyllä strateginen virhe hallituksen puolelta koska ainakin itse olen varoittanut jo pari vuotta että se purkuputkihanke tulee olemaan myös tiukkojen ympäristökriteerien ja valvonnan alaisuudessa ja on epätodennäköistä että sillä hankkeella pystytään tämä kaivoksen ympäristövastuuasia laittamaan kuntoon eli olisi ollut ehkä järkevämpää miettiä parempia ympäristöratkaisuja alusta saakka esimerkiksi sen alueen puhdistamon rakentamista sellaiseksi että näitä sulfaattipäästöjä ei synny silloin me emme olisi tässä tilanteessa että on paikkoratkaisuja tullut ympäristönsuojelussa koko ajan hyvien kokonaisratkaisujen sijaan se on valitettavaa siitä ei voi syyttää ketään yksittäistä henkilöä mutta mutta se että tämä päätös oli yllätys ei pidä paikkaansa sitten vastaisin vielä edustaja mutta ehkä puhemies se jää seuraavaan vastauspuheenvuoroon koska minuutti on täynnä

valtiovarainvaliokunta aloitti tänään ennakoivasti kuulemisen ja kuunneltiin pitkät selvitykset talvivaarasta herää herää väkisinkin kysymys mikä on hallituksen linjauksen takana on on kuultu että vaasan päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto oikeuteen se kestää viiva kaksi vuotta tänä aikana jatkuu se tilanne että ulkopuolista rahoitusta ei ole saatavissa kuten äsken äsken todettiin tässä tilanteessa se ei ole mahdollista ja se on toisaalta yksi ehto toisaalta on todettu että kustannukset tämän vuoden osalta eivät välttämättä jää tähän sataanneljäänkymmeneenneljään miljoonaan joka tapauksessa asiantuntijakuulemisessa on todettu että mikäli päädytään toiminnan jatkamiseen niin jo pelkästään ylösajon loppuunsaattaminen maksaa kahdeksankymmentä viiva satakaksikymmentä miljoonaa vuodenvaihteen jälkeen

edustaja niinistö käytti käytti puheenvuoron olen samaa mieltä siitä että nämä seikat olisi pitänyt todeta ajoissa esimerkiksi edellisen hallituksen aikana vihreillähän oli viime hallituksessa aika vahva edustus sekä ympäristöasioiden että omistajaohjauksen suhteen

arvoisa herra puhemies todellakin valtiovarainvaliokunta aloitti talvivaaran terrafame asian kuulemisen tänään kysymys oikeastaan kuuluu kumpi on parempi talvivaaran tuotannon alasajo satojen miljoonien panostuksella vai ylösajo myös satojen miljoonien panostuksella itse ainakin näen ja olen ymmärtänyt että suomalaisessa yhteiskunnassa lähtökohtana on että me edistämme kaivannaistoimintaa teollisuutta luomme sitä kautta työpaikkoja nyt puhutaan kaiken kaikkiaan tuhannesta työpaikasta talvivaaran kohdalla tämähän on tietystikin kansallinen ympäristökatastrofi mikä on tapahtunut mutta se sotku on siivottava ja siinä syyllisten hakeminen ei vie tätä asiaa eteenpäin onneksi hallitus toimii määrätietoisesti niissä puitteissa joissa se pystyy toimimaan ja lähtökohtana tietysti tulee olla tulevaisuudessa että jos tuo toiminta voisi toimia ympäristön ja talouden kannalta kannattavasti niin se olisi suomalaisten etu työllisyyden etu ja veisi kansaamme

arvoisa puhemies jaamme varmasti tässä salissa laajasti sen näkemyksen että kilpailukykysopimuksen aikaansaaminen kattavasti on tärkeä asia niin talouden työllisyyden kuin meidän selviytymisemmekin kannalta ja nyt tämä suma liittoneuvotteluissa on lähtenyt hyvin purkautumaan ja on toivoa siitä että päästään maaliin monestakin syystä johtuen myös työllisyyssyistä mutta minä toivon ja uskon että kun tämä ratkaisu saadaan saadaan maaliin niin tässäkin salissa me osaisimme arvostaa sitä vastuuta jota sopimusyhteiskunta on ottanut koska tämä on onnistuessaan tämän hallituskauden merkittävin talous ja työllisyyspoliittinen

leikkauspolitiikasta työllistämispolitiikkaan minä toivoisin sitä että kun hallitus on luvannut budjettiriiheen mennessä valmistella uusia työllistämistoimia niin otettaisiin tämä vakavin asia huomioon ja se on se että meillä on satakaksikymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä tämä ohjelma mitä tarvitaan sinne budjettiriiheen olisi nimenomaan tämä pitkäaikaistyöttömyyden katkaisun ohjelma minä toivon että sellainen saataisiin tähän yhteiskuntaan aikaan jos puheenjohtaja sallii niin kehun ministeriä olli rehn on minusta hyvin vastuullisesti hoitanut

arvoisa herra puhemies tässä terrafamen asiassa on hyvä myös muistaa sellainen seikka mikä ei ole tässä tullut esille että malmivaranto on arviolta kuusikymmentä vuotta pitkä eli eli sitä riittää todella pitkäksi aikaa mikäli se toiminta saadaan siellä kuntoon ja ja ympäristönäkökulma pitää siinä totta kai muistaa mutta niin kuin esimerkiksi edustaja rossi sanoi sekä alasajo että ylösajo maksavat mutta tämä pitkäaikainen etu tuntuu tässä hieman unohtuvan haluan kiittää tästä omais ja perhehoitajien vapaiden kehittämisestä ja siitä että tänne lisätalousarvioon on siihen varattu määräraha se on iso asia ja se on kansantaloudellisesti merkittävä mutta se on erityisesti inhimillisesti erityisesti inhimillisesti merkittävä asia viimeisenä kiitoksena haluaisin sanoa että tänään tuli valtioneuvoston tiedote jossa todettiin että talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa tampereen monitoimiareenan rahoittamista se on hanke joka työllistää kolmetuhattaviisisataa ihmistä plus rakentamisaikana

puhemies olemme historiallisessa tilanteessa on orastava käänne kahdeksan laihan vuoden jälkeen nyt tarvitaan malttia tässä herkässä tilanteessa mutta varsinainen asiani talvivaara ei pelkästään ole suuri tragedia vaan talvivaara on myös pilannut koko kaivosteollisuuden maineen kaivosteollisuus olisi kuitenkin työllistävä tulevaisuuden ala monessa mielessä mutta talvivaaran takia

teollisuudenalan maine on nyt niin heikoilla mitä edustaja rehn valtio voisi tehdä tämän maineenhallinnan hyväksi ja kaivosteollisuuden alalla uskon vahvistamiseksi lisäksi toivoisin vastausta liittyen tähän edustaja essayahin ja henrikssonin esille tuomaan maatalouden ahdinkoon

arvoisa herra puhemies ongelmahan tässä on ollut se että hallituksen leikkausmoodi on on ollut niin intohimoinen että se on omalta osaltaan vaarantanut kasvua ja työllisyyttä ja siinä työllisyysmoodissa olisi pitänyt olla jo vuosi sitten eikä hukata tätä tätä mennyttä vuotta nyt kun meillä on puhemies käsissämme tämä kilpailukykysopimus niin viimeistään nyt hallituksen tulee omilla toimillaan varmistaa se että tämä sopimus syntyy siksi puhemies on hyvä että hallitus luopui tästä hullusta neljän kuukauden ilmaistyöhankkeestaan mutta täällä jäi ministeri stubbilta vastaamatta kysymykseen aiotteko nyt kun leikkausmoodi on ohi perua myös muut työttömyysturvan heikennykset ja mikä on teidän verolinjanne suhteessa tähän kilpailukykysopimukseen on puhemies tärkeää että hallitus omin toimin varmistaa että kilpailukykysopimus voi syntyä siksi näihin kysymyksiin täällä tänään ministeri

puhemies on onneksi näistä haasteista huolimatta nähtävillä se että leikkausten tieltä ollaan pikkuhiljaa pääsemässä sinne kasvun tielle näiden sopeutustoimien ansiosta voidaan sanoa kansantalous on hienoisessa nousussa ja julkisen velan kasvu suhteessa bruttokansantuotteeseen on kuitenkin hidastumassa lähivuosina näistä leikkauksistakin huolimatta me olemme halunneet panostaa omais ja perhehoitoon tässä on minusta arvovalintaa ihan kerrakseen muutenkin tämä hallitus on kyennyt nyt uudistuksiin ja kokeiluihin ja digitalisaatio on yksi niistä minkä haluan nostaa nyt tämä lisätalousarvio mahdollistaa laajakaistan loppuunviemisellä sen että digitalisaatio voi todellakin tulla palvelemaan koko maata palveluiden saatavuus ja sujuvuus koko maassa pysyy tai paranee

jos me kuuntelisimme oppositiota niin suomi kukoistaisi mutta hei oppositiohan oli hallituksessa ihan vähän aikaa sitten ja tuli lisää työttömiä joten opposition puheiden uskottavuus on hyvin heikkoa on tärkeää pitää kiinni kotimaisesta ruoasta kansainvälisessä vertailussa suomalaisen ruoan puhtaus on erittäin korkealla tasolla hallitus on tietoinen maataloustuottajien ahdingosta ja minultakin tätä asiaa on kovasti kysytty tämä maatalouden siirtyy nyt syksyn lisätalousarvioon ja kysyisin arvon ministereiltä mikä tähän oli syynä

arvoisa puhemies ehkä tuon talvivaaran varjoon on jäänyt se että microsoft mobile lopettaa tampereella tietysti se on vakava tilanne mutta meidän täytyy miettiä millä me voimme tulevaisuudessa tätä osaamista hyödyntää tässä valtiovarainministeri viittasi tähän kannattavuusloukkuun mutta se tietotaitohan on ehkä me opimme sen että ei pidä yhteen koriin laittaa munia että meidän pitää saada elinkeinorakenne laajemmaksi ja koulutus ja tutkimus mukaan tampere kolme hanke on ehkä hyvä tässä asiassa biotalous on meillä vahva nythän muun muassa millenium palkinnon sai biokemisti frances arnold meillä on mahdollisuus myös myydä it palveluita niin kuin eilen saimme uutisista lukea että jopa aasiassa meidän it palvelut menestyvät ja ennen kaikkea verkkokauppahan meillä on vielä alkutekijöissään muun muassa keski suomessa on pieni firma joka myy moottorikelkan osia verkkokaupalla miljoonien edestä maailmalle ihan segmentoidulla alalla oikeastaan olisin tästä kysynyt näin yleisesti mitä mieltä ministerit ovat millä mielellä katsotte tätä rakennemuutosta mikä on tapahtumassa tässä teollisuuden

arvoisa puhemies täällä erityisesti edustajat lindtman niinistö ja uotila minusta kyllä tahallaan väärin ymmärsivät valtiovarainministerin viestin eihän se niin päin mene että kun otamme viisitoista miljoonaa euroa lainaa joka päivä ja velkasuhde on nousemassa kuuteenkymmeneenviiteen prosenttiin joka tapauksessa niin voisi ikään kuin

että meillä edelleen ansiosidonnainen työttömyysturva passivoi ja aiheuttaa ikään kuin osaamisen happanemista koska sinä aikana ei kannata ottaa töitä vastaan tärkein starttirahateko olisikin se että voisi käyttää ansiosidonnaista starttirahana palkkatukena koko sen määrän osalta kysyisinkin molemmilta ministereiltä mitä tälle voidaan vielä tehdä

puhemies tänään voimme lukea lehdestä että saksan hallitus on myöntänyt vähintään sata miljoonaa euroa saksan maidontuottajille useat edustajat ovat nyt kysyneet mitä meidän hallitus aikoo tehdä julkisuudessa on liikkunut huhuja että semmoinen neljänkymmenenkahdeksan miljoonan kriisipaketti olisi valmistelussa mutta että se siirretään syksyyn jos se siirretään syksyyn se tarkoittaa että sen päätöksen jälkeen pitäisi neuvotella tuottajajärjestön kanssa valmistaa lainsäädäntöä valmistaa asetuksia jopa muuttaa suomen maatalousohjelma brysselissä eli lopputulos ei mitään maanviljelijöille tämän vuoden aikana onko se hallituksen viesti onko se hallituksen viesti ei mitään maanviljelijöille

anttila ja näillä mennään

positiivista tässä on se että työministeri lindström on ilmoittanut hallituksen luopuvan tästä erillisestä työnäytteestä sdpnkin toivomusten mukaisesti kyllä voi sanoa että tämä on työttömien nöyryyttämistä ja pidän hyvänä sitä että tästä luovutaan mutta huolissani olin siitä niin kuin moni muukin tässä salissa että työllisyyteen ei tule lisäpanostuksia vaan päinvastoin

puhemies pakko palata hetkeksi talvivaaraan on selvää että koko tämä sali murehtii kainuulaisten työpaikkojen suhteen mutta kainuulaiset työpaikat on helpompi korvata kuin kainuulainen luonto jos sen ensin pahasti pilaamme ja näin valitettavasti on osin jo käynyt kun vihreät olivat hallituksessa viime kaudella silloin kunnioitettiin ympäristölainsäädäntöä ja jos ministeri rehn muistaa vihreät ulostettiin hallituksesta hyvä hyvä tovi ennen hallituksen loppukautta siitä voi ehkä naapurinne kertoa teille yksityiskohtia

puhemies täällä käytettyihin puheenvuoroihin kilpailukykysopimuksen saamisesta on erittäin helppo yhtyä se samalla paitsi että se on erittäin tarpeellinen myöskin säilyttää meillä sopimusyhteiskunnan minäkin puuttuisin parilla sanalla tähän maatalouden ankeaan tilanteeseen totuus on se että venäjä pakotteet yhdistettynä kaupan halpuuttamiseen ovat johtaneet siihen että viljelijän elinkeino on erittäin kannattamatonta tätä taustaa vasten senaatintorille kokoontui mittava joukko viljelijöitä ja heitä vastassa olivat hallituksen ministerit pääministeri ja valtiovarainministeri ja myöskin maatalousministeri silloin syntyi ajatus ja toive siitä että heidän hätäänsä tullaan vastaan ja nyt minä todella vetoan että tämä asia myöskin hoidetaan jos se todella siirtyy syksyyn niin

ei saa rangaista siitä että meillä on venäjä pakotteet ja kaupan halpuuttaminen
nyt ministeri stubb kaksi minuuttia paikan päältä ja ministeri rehn ilmeisesti yksi minuutti paikan päältä
arvoisa puhemies tässä vaiheessa ehkä puutun kahteen asiaan joista kysyttiin täsmällisemmin ensimmäinen on verotus ja kilpailukykysopimus hallitusohjelmassahan todetaan että jos julkinen talous vahvistuu nolla pilkku viisi prosenttia eli karkeasti noin kaksi miljardia euroa niin silloin hallitus tulee vastaan miljardin euron verohuojennuksilla on nyt se että me odotamme lopputulosta neuvotteluista ja siitä hetkestä eteenpäin valtiovarainministeriössä me laskemme kokonaisarviona mikä on vaikutus julkiseen talouteen mikä on vaikutus bktn kasvuun ja sen pohjalta me teemme laskelmat verotuksen puolella uskon että verohuojennuksia tulee mutta niiden mittaluokkaa ei tässä tällä hetkellä pysty sanomaan koska me emme tarkkaan tiedä miten paljon kilpailukyky tulee julkiseen ta louteen vaikuttamaan toinen täsmäkysymys joka taisi tulla viidessä tai kuudessa kysymyksessä oli

lisätalousarvion yhteydessä että me palaamme tähän kriisipakettiin syksyn aikana ja ennen sitä me selvitämme millaisia tukia voimme vielä tässä vaiheessa euroopan unionilta saada ja samalla me pyrimme tekemään sellaisia toimia jotka purkavat sääntelyä maatalousalalta koska se on vahvasti normitettu ala

nyt ministeri rehn yksi minuutti paikan päältä
puhemies kuten edustaja alatalo totesi ja mihin myöskin edustajat rossi ja kiuru ja ihalainen viittasivat suomen kansantalous käy rakennemuutosta tällä hetkellä lävitse rajua rakennemuutosta jatkossa suomen kansantalous on paljon monimuotoisempi kuin aiemmin jo tällä hetkellä luovat alat ict palvelut cleantech biotalous ylipäänsä kestävä vihreä talous tulee muodostamaan yhä merkittävämmän osan suomen kansantaloudesta kaivannaisteollisuus on osa sitä monimuotoista kokonaisuutta kunhan se on nimenomaan kestävää kaivannaisteollisuutta ja sen takia hallitus kantaa erityisesti huolta ympäristöturvallisuudesta terrafamen osalta maatalouden suhteen kuten miniseri stubb totesi hallitus kantaa syvää huolta suomalaisen maatalouden kannattavuudesta me käymme toimenpiteisiin ja puhdas ruoka on ehdottomasti nähtävä myöskin suomen talouden kannalta voimavarana
käymme vielä hetkisen ei kovin pitkään enää tätä debattia siirrymme kohta varsinaisiin puheenvuoroihin myönnän vielä muutamia vastauspuheenvuoroja ensimmäisenä edustaja harakka sitten laukkanen sitten hoskonen ja sitä rataa

arvoisa puhemies pari kysymystä talvivaarasta työllisyys on äärimmäisen tärkeä asia varsinkin kainuussa jossa liian moni on vailla työtä mutta niinhän on luontokin jotta talvivaara olisi kannattava sen pitäisi lisätä tuotantoaan nykyisestä bioliuotusmenetelmässä yksi tonni nikkeliä synnyttää monikymmenkertaisen määrän useita vaarallisia jäteaineita vesien hallinta on vaikeaa erään arvion mukaan kannattava kaivos tarvitsisi uuden kipsisakka altaan joka toinen vuosi siis mitä tuottavampi kaivos sitä suurempi kuormitus ympäristölle jos toivomme että terrafame olisi työllistävä ja kannattava tähän ympäristöhaasteeseen pitää vastata miten tässä oli yksi kysymys johon pyysimme hallitukselta puolueetonta selvitystä mutta emme sitä saaneet mikä on ministeri rehnin näkemys tähän kysymykseen olisi hyvä kuulla juuri valtiovarainvaliokunnassa kuulimme että terrafame group on teettänyt toiminnastaan teknisen selvityksen on selvää että valiokunnan on saatava käyttöönsä kaikki valtioneuvoston valmisteluasiakirjat muistiot ja selvitykset jotta näin mittava satojen miljoonien päätös

arvoisa herra puhemies ministereiden vastaukset liittyen tähän maatalouden ja viljelijöiden ahdinkoon eivät todellakaan tyydytä huhtikuun alussa he olivat täällä kertomassa tarpeensa nyt mennään kohta kesäkuuta ja vastaus on että elo syyskuussa saatamme tuoda tähän joitakin uusia näkemyksiä tämä ajattelutapa että hallinnollisella näpertelyllä siellä voitaisiin täyttää maanviljelijän oma vatsa on tilanne aika korni tällä hetkellä peltoja kastelevat hiki ja viljelijöiden kyyneleet koska se mikä heille kuuluu ei heille näytä olevan edes matkalla millään tavalla tämä on aika käsittämätöntä että keskustavetoinen hallitus pystyy tällaiseen toimintaan teidän oma etujärjestönne kiertää täällä oppositiopuolueita pyytämässä meiltä apua voisimmeko tehdä jotain että tilanteeseen tulisi muutos tämä on ennenkuulumatonta ja ihmettelen ja kysyn eikö yhtään paina omaatuntoa tämä tilanne

arvoisa herra puhemies on hyvä että tällä hetkellä elämme niitä aikoja että on todellakin tapahtumassa ensimmäiset merkit talouden kasvu kasvu uralle saamisesta ovat jo tapahtuneet ja tätä tilannetta meidän tulee parhaamme mukaan edistää kaikin keinoin mitä suomen eduskunta pystyy tekemään tämän takia kilpailukykysopimus on saatava aikaan ja nimenomaan niin että siinä ovat mahdollisimman kattavasti kaikki liitot mukana on aivan välttämätöntä että me saamme ulkomaankaupan toimimaan tällä hetkellä suomessa elämme tilanteessa että vain tuntuu menevän todella hyvin mutta kaikilla muilla kaupan aloilla viennissä on vaikeuksia tätä karua kieltä kertovat meille kaikki vientitilastot tämän takia on on välttämätöntä että saamme todellakin työttömyyden laskemaan koska sitä kautta me saamme aidosti valtiontalouden haltuun koska se viisi miljardia mikä työttömyyden vuotuinen kustannus

arvoisa herra puhemies valtiovarainministeri sanoi että leikkauslinjasta on siirryttävä minä aidosti toivon että tämä on hallituksen uusi linja mutta kannattaa muistaa että ne leikkaukset jotka tehtiin vaalikauden alussa vaikuttavat koko vaalikauteen eli ne ne leikkaukset jotka tehdään esimerkiksi osaamiseen koulutukseen ja niin edelleen meidän koko tulevaisuuteen tämä kannattaa pitää mielessä kun kun puhuu tällaisesta linjanmuutoksesta ja on myös hyvin harmillista että hallitus ei ole lisännyt työllisyysmäärärahoja tarpeeksi tai itse asiassa ei yhtään sellaisia jotka olisivat kohdennettuja eikö hallitus usko työvoimapolitiikkaan julkisen puolen on tultava apuun kun ihmiset haluavat työtä

minusta on hienoa että hallitus on saanut velkaantumisen taittumaan tämä noin viisi pilkku seitsemän miljardia on huomattavasti vähemmän kuin viime vaalikaudella viime vaalikauden hallitukset ottivat kaksikymmentä miljardia suoraa velkaa valtiolle ja leikkasivat kuntien valtionosuuksia niin että suurelta osin niiden vaikutuksesta kunnat velkaantuivat neljässä vuodessa kuusi miljardia valtion kassa oli viime vaalikauden alussa yksitoista miljardia nyt se on neljä miljardia eli yli kuusi miljardia syötiin viime vaalikauden aikana valtion kassaa omaisuutta myytiin kolmella pilkku kolmella miljardilla eurolla tämän seurauksena syntyi satatuhatta työtöntä ja ja

oli negatiivinen bkt eli eivät nämä tulokset kyllä ole ylpeydenaihe teille sosialidemokraatit jotka olitte vahvasti vastuussa nyt on lähes miljardin maahanmuuttokustannukset vielä uutena otettava huomioon tässä

arvoisa puhemies lamassa on aina kolme aaltoa ensin sakkaa talous sen jälkeen rupeaa työttömyys nousemaan mutta kun nämä kaksi jo alkavat kohentua niin sosiaalinen lama jää jos katsoo hallituksen omia talous ja työllisyysennusteita niin ne kertovat sen että vaikka meillä työllisyydessä tapahtuisi positiivista kehitystä mitä ei tähän mennessä ole kovinkaan paljoa tapahtunut niin pitkäaikaistyöttömyys kasvaa ja se suuri huoli on että tuosta pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta jää taloudellisesti erittäin kallis sosiaalinen aalto ja inhimillisesti erittäin raskas

te toimistoissa olisi riittävästi henkilöstöä ja he tekisivät tälle kyseiselle henkilölle työtarjouksen
vähän liikaa tuo sanottu minuutin raja

herra puhemies yhdyn kyllä siihen huoleen mitä tässä keskustelussa on tullut esille liittyen maatalouden vaikeaan tilanteeseen kyllähän se on konkreettisesti yksi niistä ammattiryhmistä joka on suoraan saanut iskuja kansainvälisen politiikan seurauksena suuret merkittävät vientialueet eivät ole nyt mahdollisia satojen miljoonien eurojen menetyksiä ei pystytä eun tai kansallisillakaan tukipaketeilla mitenkään kompensoimaan riittävästi joten jäljelle jää ainoastaan oikeastaan uusien vientimarkkinoiden saaminen niitä pitäisi tietenkin saada hirvittävän nopeasti kyllähän joku aasian ruoan verkkokauppa on semmoinen mihin suomen pitäisi korkean teknologiankin maana päästä käsiksi on kuitenkin hyviäkin piirteitä on aika negatiivisesti puhuttu taloudesta ja se tietenkin oppositiolle aina kuuluukin mutta uskon itse että pieni käänne on tapahtumassa kyllähän meidän bkt kääntyy plussalle vaikka se on vain pieni se plussa mutta se on kuitenkin parempi kuin se miinusmerkkinen asia vielä olisin kysynyt ministeri rehniltä kuinka optimistinen te olette näiden talvivaaran

arvoisa puhemies muutamia asioita en nyt haluaisi palata näihin ikäviin debatteihin ja syyttelyihin mutta haluan korjata kun täällä on puhuttu tuosta että peruttiin tämä neljän kuukauden ilmaistyö ministeri lindströmhän kertoi tästä työnäytteestä joka oli vapaaehtoinen ja siinä haettiin erilaisia malleja työmarkkinaosapuolten kanssa hän kertoi että se peruutetaan mikäli se ei näytä onnistuvan minusta on hyvä että keksitään keinoja kun täällä huudetaan työllisyyden perään minäkin huudan halusin nyt vain että jospa nyt lopetettaisiin näitten väärien termien käyttäminen se mikä on hienoa on se että tässä omaishoidon ja perhehoidon kehittämisessä on kunnille varattu riittävästi määrärahoja itsekin kunnallispoliitikkona saa olla monesti huolissaan koska kuntien valtionosuudet ovat viime vuosina pienentyneet ja kuitenkin edellytetään tiukkaa budjettikuria siitä ettei joudu alijäämämenettelyyn elikkä tähän kuntaliitosselvitykseen haluan vielä lopuksi sanoa sen kun perustuslakivaliokunnassa istun ja täällä on puhuttu siitä että voitaisiin ottaa esimerkiksi velkaa lisää perustuslaillisiin argumentteihin tukeutumiseen liittyy myös se että me emme syö nyt tulevaisuutta ja hyvinvointiyhteiskuntaa meidän on pidettävä se tasapainossa se on perustuslaillinen velvollisuus lainsäätäjällä

arvoisa puhemies pitkäaikaistyöttömyys on jatkanut valitettavasti kasvuaan seitsemäntoistatuhatta pitkäaikaistyötöntä enemmän kuin vuosi sitten tarvitsemme siis kokonaisvaltaisen pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaohjelman kuten edustaja ihalainenkin täällä aiemmin sanoi minulla on ollut mahdollisuus seurata pitkään työttömänä olleiden kansalaisraatitoimintaa jossa pitkäaikaistyöttömät arvioivat saamiaan palveluita asiakasraati antoi erityisen kriittistä palautetta te toimistojen toiminnasta he totesivat ettei puhelimeen vastata nettisivut ovat hankalia käyttää ja henkilökohtaista tapaamisaikaa ei kerta kaikkiaan saa mutta myös te toimistojen työntekijät viestivät samanlaista hätää resurssit ovat niin huonot etteivät he pysty hoitamaan tehtäviään edes tyydyttävällä tavalla jopa nuoret joutuvat odottamaan ensimmäistä tapaamista asiantuntijan kanssa puolesta vuodesta vuoteen

edustaja harakan kysymykseen totean että hallitus on valmis pitämään eduskunnan ja asianomaiset valiokunnat etenkin talousvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan täysin informoituina me tiedämme hyvin tämän asetelman tällä hetkellä tämä on vastaus myöskin edustaja heinosen aikaisemmin esittämään kysymykseen kun katsotaan bruttokustannuksia niin ne ovat sulkemisvaihtoehdossa tämä sataneljäkymmentäneljä miljoonaa euroa joka on tähän budjetoitu myöhemmässä vaiheessa satakuusikymmentäkaksi ja metallien myynnistä tulee satakuusikymmentäseitsemän siis hetkisten arvioiden mukaan nikkelin nykyhinnoilla elikkä bruttokustannusarvio on bruttokustannusarvio on neljäsataaseitsemänkymmentäkolme miljoonaa ja nettona se on hieman päälle kolmesataa miljoonaa euroa eli sataneljäkymmentäneljä plus satakuusikymmentäkaksi ja mahdollisesti vielä tämä vedenpuhdistamo päälle edustaja filatovin kommenttiin kysymykseen pitkäaikaistyöttömyydestä totean vain sen että juuri sen takia että me kykenemme pysäyttämään pitkäaikaistyöttömyyden kasvun ja parantamaan suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukykyä me tarvitsemme kilpailukykysopimuksen sen takia vetoankin kaikkiin tahoihin että tämä loppusuora vedettäisiin niin että saadaan se todellakin maaliin ja kyetään parantamaan kestävän kasvun ja uusien

puheenvuoron johdosta täällä on kaksi puheenvuoroa pyydetty ja annan ne elikkä edustajille harakka ja rossi ja sitten

arvoisa puhemies kiitos ministerille ette kuitenkaan vastannut tähän esittämääni kysymykseen voiko valiokunta saada käyttöönsä valtioneuvoston päätösasiakirjat muistiot ja selvitykset mukaan lukien esimerkiksi terrafamen juuri tilaaman teknisen selvityksen toiminnasta jotta voimme tämän satojen miljoonien eurojen päätöksen tehdä asianmukaisilla tiedoilla tästä ehkä hyvä esimerkiksi on ministerin juuri äsken esittelemät luvut joissa hän esitti terrafamen metallien myyntiarvioksi miljoonaa euroa se on laskettu tuhat euroa kalliimmalla nikkelin hinnalla kuin mikä nyt on tosiasia toisin sanoen jo tästä syntyy kahdenkymmenen miljoonan euron erotus tuon arvion ja tämän päivän välille tämä kuvaa sitä että meillä täytyy olla asianmukaiset ja parhaat paperit joten uudistan kysymyksen
arvoisa herra puhemies kiitoksia edustaja filatov tuo teidän puheenvuoronne ja lähestymiskulma pitkäaikaistyöttömyyteen laman tai taantuman jälkeen oli todellakin myös koskettava koska moni meistä muistaa myös yhdeksänkymmentä luvun tilanteen jolloinka syntyi konkurssiaalto työttömyyttä ja sen jälkeen sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyi ja ja ongelmat ovat tänäkin päivänä osittain suomalaisessa yhteiskunnassa tämä on todella suuri ongelma mihin ministeri rehn omassa puheenvuorossaan myös viittasi totta kai nyt hallitus tekee työtä parhaillaan kaiken aikaa sen suhteen kuinka me saamme uudistettua suomalaisia rakenteita kuinka me saamme saamme lisää työllisyyttä yrittäjyyttä suomen kansantaloutta paremmalle tolalle kaikki nuo edustaja kankaanniemen aikaisemmin mainitsemat luvut olivat kyllä korutonta kertomaa hyvin laskettuja asioita mutta ne olivat faktaa ja se kertoo siitä että jos suomen taloutta ja meidän järjestelmäämme ei pystytä uudistamaan niin meille syntyy pitkäaikaistyöttömyyttä ja sosiaalista ongelmaa yhä enemmänkin ja tässä mielessä kyllä kiitos tästä on hyvä jatkaa valtiovarainministeri
stubb noin kaksi minuuttia voi paikan valita
arvoisa puhemies lyhyen kaavan mukaan meidän talouspolitiikkamme peruslinja oikeastaan muotoutuu viidestä kokonaisuudesta joita tässäkin salissa on tänään monella tavalla kosketeltu ensimmäinen on velkaantumisen taittuminen se on tavoite johonka me pyrimme vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä mutta siihen liittyy totta kai monta muuta kokonaisuutta työllisyystilanne on niistä yksi veropolitiikka on tietysti toinen ja ja kolmas on se tapa jolla me pystymme etenemään meidän kokonaissopeuttamistavoitteemme kanssa toinen kulmakivi on tietysti työllisyyspolitiikka monet puuttuivat pitkäaikaistyöttömyyteen tilannehan on siis meillä se että meillä työttömyyden kesto on noussut viiteenkymmeneenkahteen viikkoon jos meidän tavoitteenamme on nostaa työllisyysprosentti kuudestakymmenestäkahdeksasta seitsemäänkymmeneenkahteen niin se hoituisi sillä että meillä työttömyyden kesto

velkaantumisen taittamisen näkökulmasta meidän työllisyyden näkökulmasta ja kokonaistalouden näkökulmasta se paras ratkaisu nyrkkisääntöhän on se että prosentin lisäys lisäys työllisyysasteeseen on julkisen talouden puolella noin kuusisataa miljoonaa euroa sen lisäksi kolmas kulmakivi meillä tietysti on tuo veropolitiikka ja siinähän hallituksen tulokulma alusta saakka on on ollut se että pyrimme siihen että kenenkään verotus ei tämän vaalikauden aikana kiristy kun panostamme verohuojennuksiin ne liittyvät nimenomaan työllisyyden verottamiseen ja sellaisiin jotka lisäävät suomessa toimeliaisuutta

viimeinen kulmakivi on normien purku liittyvätpä ne sitten maatalouteen tai kauppojen aukioloaikoihin tai vaikkapa alkoholilainsäädännön vapauttamiseen ne ovat kaikki sellaisia toimenpiteitä joihinka tämä hallitus pyrkii on pyrkinyt ensimmäisen vuoden aikana ja pyrkii seuraavien kolmen vuoden aikana myös ja viimeisenä huomiona lopetan siihen mistä lähdimme liikkeelle tämä hallitus on nyt tehnyt ne kaikista vaikeimmat ja kipeimmät leikkauspäätökset me pyrimme siirtymään leikkausmoodista työllisyysmoodiin sillä tavalla tämä maa lähtee uudestaan nousuun

on vain reilut kaksi kuukautta siitä kun yli viisituhatta maanviljelijää ja yli kuusisataa traktoria osoitti mieltään senaatintorilla silloin pääministeri valtionvarainministeri ja maa ja olivat paikalla sanoma oli selkeä hallitus kuulee maanviljelijöiden hädän mavi tullaan asettamaan maa ja metsätalousministeriön ankaran ohjauksen alaiseksi byrokratiaa vähennetään tuet tullaan maksamaan ajoissa ja hallitus tulee painostamaan brysseliä jotta saisimme kompensaatiota nyt me tiedämme mitä on tapahtunut ei mitään tiloilla ei ole nähty muutosta tukia ei ole maksettu brysselistä ei tullut apua lausuntokierroksella oleva hallituksen periaatepäätös julkisten hankintojen tiukemmista tiukemmista säännöistä on jo vesittynyt viikkoa sitten työ ja elinkeinoministeriön työryhmä hylkäsi lakiesityksen kaupan pelisääntöjen muuttamisesta maanviljelijät ovat odottaneet pientä rahoituspakettia pelastukseksi joka voisi auttaa tiloja selviämään kriisin yli ministeri tiilikainen on puhunut julkisuudessa neljästäkymmenestäkahdeksasta miljoonasta eurosta mutta lisätalousarviosta ei löydy senttiäkään mahdollinen kriisituki tulee valmistella yhteistyössä tuottajajärjestöjen kanssa laki ja asetusmuutokset tulee valmistella ja jopa muutoksia suomen maaseutuohjelmaan tulisi tehdä kaikki tämä tulee neuvotella ja hyväksyttää eun komissiolla mitään tästä ei edes alkaa valmistella ilman määrärahaa hallitus on nyt passiivisuudellaan varmistanut että kriisipakettia ei nähdä tänä vuonna mahdollinen syksyllä tuleva paketti siirtyy automaattisesti seuraavaan vuoteen maanviljelijät ovat vihaisia pettyneitä ja alkavat olemaan katkeria kaikella oikeudella taas lisää rahaa terrafamelle ja ei mitään maataloudelle nähtävästi hallitus on taas unohtanut että suomen elintarvikeketju työllistää yli kolmesataatuhatta henkilöä ja että perusta tälle on meidän viisikymmentätuhatta maatilaa kuunnelkaa nyt hallitus maanviljelijöiden sanomaa ja tehkää se heti kriisi on syvä ja paniikki hiipii monelle tilalle reagoikaa ennen on liian myöhäistä

arvoisa herra puhemies

esittää lisämenoja valtion budjettiin tästä mitä edustaja nylund tässä totesi kyllä tuo maatalouden kriisipaketti olisi tärkeää nyt hoitaa sehän on mahdollista vielä tämänkin lisätalousarvion yhteydessä hoitaa koska muutoin se aikataulullisesti ja muutoin menee liian kauaksi ja kun tilanne tiedetään niin niin näkisin että tämä pitää hoitaa vaikka tiedämme näiden kehysten ahtauden todella tämä talouden suuri kuva on tärkeää pitää mielessä työllisyyden parantaminen talouskasvuun pääseminen sote ja maakuntauudistusten toteuttaminen velkaantumisen saaminen hallintaan ja sitten myöskin kilpailukyvyn parantaminen jota edistää keskeisesti

hyvin tärkeä päivä tässä nyt viimeiset tiedot ovat taas huolestuttavia se venyy ja vanuu mutta kyllä nyt tässä kaikkien osapuolten pitää tuntea oma vastuunsa myöskin etujärjestöillä sekä työnantajajärjestöillä että työntekijäjärjestöillä on totta kai oma vastuunsa tärkeä roolinsa jota me vielä verovaroin yhteiskunnassa tuemme etujärjestöt myöskin käyttävät hyvin suurta valtaa työeläkejärjestelmissä senkin järjestelmän takia on tärkeää että tuo sopimus syntyy kysymys on myöskin luottamuksesta taloudessa on monia vajeita mutta jotkut näkevät että luottamusvaje on se pahin vaje ja syntyessään kilpailukykysopimus luo sitä luottamusta mitä tarvitaan totta kai tarvitaan muita yrittäjyystoimia työllisyystoimia työpaikkasopimista työpaikkojen lähidemokratiaa ja ja sitä voidaan ja pitää viedä eteenpäin kun tämä suuri sopimus ensin saadaan aikaan liikennehankkeet ovat yksi asia nyt pientäkin peruskorjausta ja ja siihenkin rahoitukseen pitää uusia välineitä löytää puhemies kyllä minua tämä eduskuntakeskustelu kiusaa sillä tavalla että tämä suuri kuva todella täällä unohtuu oppositiolta koko ajan on tämä sama juttu että nyt tästä ei saa säästää ja ja meillä on joku vastalausebudjetti joka ratkaisee tilanteen minä katsoin vihreiden vastalausebudjettia ja valitettavasti siellä otetaan enemmän velkaa kuin mitä hallitus teki ja oletetaan sellaisia kasvulukuja jotka eivät ole realistisia ja

kun vihreiden pitäisi edustaa kestävää kehitystä niin niin te vihreät olette omalta osaltanne edustaja aalto laittamassa nuorten piikkiin isoa velkapiikkiä kun me tämän velkaantumismäärän vuosittain jaamme syntyvien lasten määrällä niin noin pitää laittaa sinne äitiyspakkaukseen mukaan kyllä se on aivan liikaa sdpn vastalause ei myöskään tuo juuri mitään uutta eikä ratkaise itse asiassa ongelma taitaa olla että sdpltä puuttuu tämä konsepti miten muuttuvassa toimintaympäristössä saadaan sellainen toimintamalli aikaan millä puolustetaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa kun kun konteksti muuttuu niin pitäisi konseptin muuttua ja tämä on tämä on vaikeaa niin kuin olemme olemme nähneet

myöskin paikallisesta sopimisesta paljon puhutaan ja pitää puhua siinä mennään nyt eteenpäin ja ja pitää mennä eteenpäin mutta totta kai sillä tavalla että ihmiset pysyvät näissä uudistuksissa mukana minusta hallitus erityisesti ministeri rehn on tehnyt kyllä uroshevosen työn tässä tässä kilpailukykysopimuksen

koko juoksemisessa myöskin pääministeri sipilä on tehnyt todella paljon kärsivällistä työtä jotta jotta syntyisi tämmöinen yhteinen näkemys kun on yhteisestä hyvinvoinnista kysymys niin kyllä kaikkien osapuolten pitää kantaa siitä oma vastuunsa arvoisa varapuhemies nyt on aika sopia nyt on aika uudistaa ja siten puolustaa suomalaista hyvinvointia
edustaja anttila edustaja viitanen teillä on seuraava puheenvuoro jo siitäkin syystä jätän myöntämättä

arvoisa puhemies täällä on moneen kertaan mainittu kilpailukykysopimus ja sen todella suuri merkittävyys todella toivotaan että tällä viikolla saadaan asiasta sellainen ratkaisu että kilpailukykysopimus syntyy ja sitä kautta luottamus suomen talouteen saadaan palautettua siinä on kysymys siitä kykeneekö suomalainen yhteiskunta sopimaan asioista se on se kaikkein tärkein niitten kilpailukykyvaikutusten rinnalla että meillä on kyky sopia sopimusyhteiskunta tämän lisäbudjettiesityksen myönteisimpiä asioita on omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen ja se on äärettömän tärkeä asia siihen on varattu rahoitusta tälle vuodelle pilkku kolme miljoonaa euroa ja se tulee voimaan heinäkuun alusta tällä rahalla kehitetään omais ja perhehoitajien etuja sillä tavalla että vapaapäiviä tulee lisää molemmille samalla panostetaan myöskin heidän koulutukseensa ja tätä kautta heidän jaksamiseensa tämä muoto on äärettömän tärkeä siitä syystä että koko ajan meillä tarve ikäihmisten kohdalla kasvaa ja perhehoito on siinä erinomainen mahdollisuus sen lisäksi että se on erittäin suosittua hoidettavien keskuudessa se on myöskin taloudellisesti erittäin kannattavaa verrattuna siihen jos jouduttaisiin turvautumaan laitoshoitoon sekin on selvää että tietyssä vaiheessa varmaan laitoshoitotarvettakin on nämä molemmat hoitomuodot ovat siis taloudellisesti edullisia ja tulevat sitä kautta myöskin vähentämään laitoshoidon tarvetta ja sitä kautta tuovat säästöjä niin kuin hallituksen lisäbudjettiperusteluissa todetaan mutta arvoisa puhemies varsinaisesti tulin tänne puhumaan maatalouden tilanteesta siitä yksinkertaisesta syystä että viljelijät ovat joutuneet tahtomattaan venäjä pakotteiden maksajiksi viljelijöiden kohdalla kun venäjän vienti loppui elintarvikevienti loppui siitä syntyi automaattisesti ylituotantotilanne ja ylituotantotilannehan johtaa vääjäämättä tuottajahintojen pudotukseen se on markkinatalouden armoton laki tämä yhdessä vielä kaupan halpuutuskampanjoiden kanssa on merkinnyt sitä että maatalouselinkeinon kannattavuus tänä päivänä päivänä on erittäin heikko meillä on tiloja tiedän sikatilojakin erittäin suuriakin jotka elävät tilanteessa että hakeako velkasaneeraukseen vai kerta kaikkiaan lopettaa tuotanto mutta sitten jos on merkittävät velat tuotantorakennuksilta niin se lopettaminenkaan ei ole silloin välttämättä järkevää toisaalta kannattamattoman tuotannon jatkaminenkin on on mahdotonta meidän pitäisi suomessa löytää ihan toisenlainen yhteistyökulttuuri tänä päivänä kauppa koko ketjun vahvimpana toimijana on päättänyt että ruoka on se jonka hinnalla kilpaillaan aivan toisin kuin keski euroopassa ei keski euroopan televisiossa ja lehdissä näy ainuttakaan mainosta siitä kuinka halpaa on ruoka meillä mainostetaan sen sijaan yli kahdellasadalla miljoonalla eurolla vuodessa ruoan halpuutta puhumatta sanaakaan sen laadusta meidän pitäisi saada aikaan ketjussa sellainen yhteistyö jossa kaikki kantaisivat siitä oman vastuunsa tuottaja kantaa jo tällä hetkellä taloudellisesta taloudellisesta vastuusta aivan liian suuren taakan teollisuus jalostaa ja kauppa markkinoi kaupalla on se hylly joka on se kaikkein ratkaisevin jotta se tuote voidaan siirtää kuluttajalle ja nyt kauppa lähtee siitä että sillä on ihan oma oikeus niin kuin sillä varmasti vahvimpana toimijana onkin käyttää halpuutusta keinona saada kauppaan lisää asiakkaita tavalla joka otetaan suoraan tuottajan selkänahasta kauppahan selittää tämän sillä tavalla että he ovat omaa tuotantoaan toimintaansa niin paljon kehittäneet mutta tiedän tämän tarkkaan kun viime syksynä seurasin hyvin läheltä sellaisten pienempien tuottajien neuvotteluja kaupan kanssa viime lokakuussa sok joka tässä on suurin halpuuttaja edellytti niiltä tuotteilta joita he seuraavana vuonna eli nyt halpuuttavat että sisäänostohinnan piti olla vähintään viisitoista prosenttia alle sen mitä se oli ollut vuosi sitten aikaisemmassa sopimuksessa eli tällä tavalla kauppa hankkii sen tuotteen jo selkeästi alehintaan teollisuudelta ja tuottajalle se lasku ohjautuu viime kädessä mutta se halpuutus siellä kaupan hyllyllä ei ole viittätoista prosenttia tästäkin kauppa ottaa osan itselleen haluan tätä ketjua sen takia avata että meidän pitäisi oppia ymmärtämään tämän ketjun toiminta ihan toisella tavalla ja tämä ongelma ratkeaa vain sillä että me saamme koko elintarvikeketjun saman pöydän ääreen neuvottelemaan siitä

tukien varaan ja sitähän ei kukaan tuottaja halua mutta tämä tilanne vain on ajautunut siihen sen takia yhdyn siihen mitä edustaja ala nissilä äskeisessä puheenvuorossaan sanoi tämä asia pitää nyt hoitaa jos meinataan suomalaista ruokaa jatkossa suomessa syödä ilmastonmuutos muuttaa tuottamisen olosuhteita euroopan unionin sisällä niin merkittävästi eteläinen eurooppa on entistä kuivempaa meillä täällä olisi tuottamisen mahdollisuudet mutta tapammeko me tuottajat ennen kuin tulee se aika että meillä olisi se suuri mahdollisuus

arvoisa herra puhemies täällä on tuossa debatin aikana ihan oikein ollut esillä

lähihistoriakin toistaa itseään siinä että joudun olemaan tässä puhujakorokkeella sitä toistamassa meillä on lisätalousarvio mistä puuttuvat lisäesitykset työllisyysmäärärahoiksi sdphän on vaatinut työllistämiseen lisää määrärahoja akuuttiin tilanteeseen tässä ja nyt meidän vaihtoehtobudjetissamme esitetään riittävää rahoitusta täytyy muistaa että tälle vuodellehan hallitus vähentää aktiivisen työvoimapolitiikan määrärahoja kaiken kaikkiaan sataviisikymmentä miljoonaa ja se on kyllä aivan väärä teko aivan väärään aikaan nimittäin kyllähän me tiedämme että että tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömyys esimerkiksi kasvaa erittäin huolestuttavalla tavalla meillä on yli kolmesataaviisikymmentätuhatta työtöntä kaiken kaikkiaan ja yli satakaksikymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan kaiken kaikkiaan näitä pitkäaikaistyöttömiä on ja siksi puhemies me emme voi kerta kaikkiaan ummistaa silmiämme

microsoftin tilanne yhdistettynä aiempiin nokian ilmoituksiin esimerkiksi kotiseudullani tampereella tietää sitä että että liki tuhat ihmistä jää mahdollisesti vaille töitä nämä eivät ole sellaisia asioita mille voi kevyesti kohauttaa olkaa tai ajatella että mitään ei tarvitsisi tehdä vaan päinvastoin on ryhdyttävä ryhdyttävä toimiin siksi jälleen kerran me tulemme kyllä omissa kannanotoissamme esittämään lisää rahoja työllisyyteen tässä ja nyt se on mielestäni erittäin tärkeää minun käsitykseni mukaan tilanne on myös se että että kävi niin että työ ja työ ja elinkeinoministeriöstä ministeri ei ole edes esittänyt valtiovarainministerille käsitykseni mukaan lisää työllistämismäärärahoja näissä neuvotteluissa ja ja siinä huono homma jos jo valmiiksi on sen kaltainen asenne asenne että eihän tässä tarvitse edes esittää kyllähän kyllähän tietenkin olisi hyvä että hallinnonalan oma ministeri sitten taistelisi näiden rahojen puolesta mutta luulen että tähän keskusteluun palataan jossain vaiheessa kun ministeri itse on kaiken kaikkiaan paikalla tämä on kestämätön yhtälö työttömyys ei näytä parantumisen merkkejä pitkäaikaistyöttömyys pahenee nuoria työttömiä on aivan liikaa ja samaan aikaan työllisyysmäärärahoja leikataan eikä tässäkään lisätalousarviossa erityisen hankalina hetkinä olla niitä lisäämässä sen verran ehkä haluan tässä puheenvuorossa loppuun todeta kun täällä nousi jälleen kerran tämä hyvin tuttu kysymys velasta että olen todella sitä mieltä että meidän pitää kantaa huolta meidän velkaantumisestamme siksi haluan nyt tässä todeta että että kuten olemme kuulleet tämä lisätalousarvio lisää hallitus lisää tässä lisätalousarviossa velanottoa kaksisataakolmekymmentäkolme miljoonaa näin ollen nettolainanotto nousee liki viiteen pilkku seitsemään miljardiin kaksituhattakuusitoista kun se esimerkiksi kaksituhattaviisitoista tilinpäätöksessä oli neljä pilkku kolme miljardia eikä minun mielestäni näissä summissa ole näkyvissä se mitä täällä monet hallituspuolueiden edustajat perussuomalaiset keskusta ja kokoomus sanovat että nyt sitten vähennetään velanottoa päinvastoin tässä käy niin että velkaa otetaan lisää sdpn vaihtoehdossa me rakensimme oman vaihtoehtomme työllistäväksi ja rakensimme sen niin että kokonaisuudessaan me ottaisimme vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa minusta se on tärkeää todeta eli tässä suhteessa on huono sanoa tai väittää että vaihtoehtoja ei olisi niitä on aina arvovalintoja tehdään siinä mielessä on ollut ikävä seurata sitä että hallituksen arvovalinta tähän leikkausmoodiin liittyen on ollut kovin intohimoinen ja yltiöpäinenkin siinä suhteessa että monta kertaa liiallinen leikkauspolitiikka silloin kun taloutta ihan oikein sinänsä sopeutetaan jos leikkauksia tehdään liiallisissa määrin tai vääriin kohteisiin aiheuttaa myös kasvulle ja työllisyydelle vakavia ongelmia kyllä kaikki talousasiantuntijatkin kantavat huolta esimerkiksi koulutuksen leikkauksista ja siitä että sosiaalisesti epäoikeudenmukaista ja epäreilua on pienituloisten ihmisten ostovoiman leikkaukset ja näin poispäin haluan sanoa että tämä ei ole inhimillisesti väärin vaan se on myös talouspoliittisesti epäviisasta ja siksi tietenkin on tärkeää että nyt hallitus on ministeri stubbin suulla ainakin kertonut että tällainen leikkausmoodi muuttuu työllisyysmoodiksi sen olisi pitänyt muuttua jo vuosi sitten tällä tavalla tietenkin vähän hämmensi se kun tuolla hallituspuolueiden joukossa välillä tuli sellaista sanomaa että ehkä tässä sitten joskus jos jotain onnistuu emme enää leikkaa mutta mutta minä nyt luotan tähän ministeri stubbin sanomaan että nyt leikkausten tie on loppu ja ja toivon toivon todella näin olevan ja lisäksi toivon että nämä hulluimmat leikkaukset epäreiluimmat leikkaukset hallitus tulee vielä

puhemies on vielä syytä sanoa että talvivaaran kaivoksen itse aiheuttamien ongelmien vuoksi neuvottelut yksityisten sijoittajien kanssa päättyivät eikä siitä voi ulkoistaa edes retoriikan tasolla vastuuta hallinto oikeuden niskaan koko entinen talvivaaran johto istui jäähypenkillä ympäristön turmelemisesta eikä uusi johto ole pystynyt monista hyvistä yrityksistäkään huolimatta tekemään mustasta valkoista kaivos ei ole kannattava ja siitä on on aiheutunut ja aiheutuu joka ikinen päivä mittavia ympäristövahinkoja vastuullinen yritys täyttää ympäristöluvan ehdot jos se ei täytä ehtoja se seitsemän kuukauden aikana korjata tilanteen sen sijaan että syyttää tuomaria puhe siitä että talvivaaran kaivoksella olisi vielä mahdollisuus nousta markkinaehtoisesti kannattavaksi yritykseksi joka hoitaa talouden ohella ympäristöasiat vastuullisesti on kyllä tosiasioiden kiertelyä kipeän päätöksen pehmittelyä ja poliittista populismia johon edustaja zyskowicz aikaisemmin viittasi ei pelkällä populismilla käännetä seitsemän oikein lotossa todennäköisyyttä realismiksi yksityisiä sijoittajia ei päiväunipuheilla pysty vakuuttamaan katsotaan tosiasioita silmiin ja annetaan tuomioistuimen kaivos ei ole tähän päiväänkään mennessä pystynyt täyttämään niitä ympäristöluvan ehtoja joita sille on määrätty sillä alueelta puuttuu toimiva vesienpuhdistusjärjestelmä eikä metallisakkojen varastoimista varten ole vieläkään rakennettu kaatopaikkoja nuasjärvestä on on löytynyt purkuputken juoksutuksista johtuvia sulfaattikerrostumia jotka ovat estäneet järven normaalin kierron ja aiheuttaneet happikatoa haluaisin kuulla vaikkapa edustaja zyskowiczilta miten hallitus pitää huolta siitä että nämä vastuut hoidetaan muun muassa tästä vesitaseesta tässä ei ole onnistuttu aikaisemminkaan nyt kun louhintatoiminta lisääntyy miten tässä nyt nyt onnistutaan mistä ja kaivoksen kanssa voitaisiin toimia myös niin että nämä voimassa olevat ympäristöluvat mahdollistavat jo sen kaivoksen toiminnan alasajamisen

sammutetaan eri vaiheissa kaivoksen eri toimintoja ja haetaan niihin sitten erikseen ympäristölupia joita alasajoon vielä tarvitaan sellainen kysymys ehkä hallituspuolueille yleisestikin pohdittavaksi voitaisiinko jatkossa toimia niin että edellytetään kaivoksen toimijoilta että siitä voitosta minkä he tekevät tietty osuus rahastoidaan pahan päivän varalle eli jos se kaivos itse vastaa niistä aiheuttamistaan vahingoista eikä huudeta valtiota apuun jälleen kerran sellainen asia vielä valtiovarainministeri stubbin kommenteista aikaisemmin ehkä tässä on sen verran

nämä rakenneuudistukset jotka ovat asioita joita me kaikki kannatamme

verotukijärjestelmäämme jotta sieltä voitaisiin saada hieman rahaa paikasta a paikkaan b ja saada nimenomaan se verotukijärjestelmä tukemaan uusia innovaatioita uutta osaamista ja myös suomalaisten vientimenestystä

vaikka edustaja ala nissilä voi vastata onko tämä kolmen miljardin euron säästötavoite sote uudistuksen osalta vielä voimassa vai onko etumerkki kenties muuttunut kolmen miljardin euron menoksi tämä valinnanvapauslainsäädäntö sotki koko tämän pakan aivan aivan täysin kustannukset tulevat nousemaan byrokratia lisääntyy eikö niitä molempia pitänyt tässä vähentää ja asia mitä muun muassa valiokunnassa valtiovarainvaliokunnassa kuullaan jatkuvasti on se asiantuntijoiden näkemys siitä että että olisi paljon fiksumpaa talouskasvun kannalta että menosopeutusta menosopeutusta tehtäisiin vähän vähemmän menoleikkausten kautta ja pikkuisen enemmän enemmän veronkorotusten kautta tässä on suoraan valtiovarainvaliokunnan ja myös valtiontalouden arviointineuvoston suositus että voitaisiin hieman enemmän käyttää veropalikkaa se on vähemmän haitallista talouskasvulle kuin näin rajut menoleikkaukset suoraan ja ja edustaja ala nissilälle vielä se mitä kysyit aikaisemmin omassa puheenvuorossasi teidän talouslinjanne johtaisi negatiiviseen kierteeseen jossa työttömyysmenot kasvavat ja verotulot vähentyvät ja lasten koulutuksesta ja hyvinvoinnista hyvinvoinnista leikkaaminen on tulevaisuudesta syömistä eikä päinvastoin
arvoisa herra puhemies edustaja aalto puhuitte populismista ja niinpä palaan näkemykseeni viherpopulismista jos vihreiden talouspoliittiset aivot ovat jossain niin ne ovat teidän edustaja aalto päässänne niinpä nyt toistan teille kysymykseni kun vihreät väittävät että heillä on vaihtoehto hallituksen esittämille noin neljän miljardin euron säästöille niin voisitteko te edustaja aalto nyt kertoa mitkä nämä vaihtoehtoiset säästökohteet tai suuret veronkorotuskohteet ovat

arvoisa puhemies edustaja aalto todella muutti neljän miljardin säästöt yhtäkkiä kolmen miljardin lisämenoksi noin noin

edustaja zyskowicz puhui viherpopulismista minä hiukan laajennan se teidän linjanne on viherpölhöpopulismia viherpölhöpopulismia teidän vaihtoehtobudjettinne oletti muun muassa aivan epärealistisen kasvuoletuksen se pidensi velkaantumista ja nyt te sanotte että pitäisi vielä korottaa veroja ei herra paratkoon jotka ovat suomessa aivan tapissa jos me lähdemme työn verotusta vielä tässä korottamaan niin silläkö me tästä suomessa nousemme nousemmeko me vetämällä itsemme hiuksista ylös tulkaa nyt vihreätkin jollain tavalla realistiselle talouspolitiikalle ennen edustaja soininvaaran aikaan ja muuten oli hyvin järkeviä linjauksia nyt on menty sellaiselle linjalle joka ei todellakaan ole kestävää kehitystä voitteko te todella mennä näin kauaksi omista aatteistanne on
edustaja hoskonen

talouspoliittista linjaa heidän linjansa näköjään perustuu järjettömälle velanotolle ja mitä tulee teidän puheenjohtajanne ville niinistön linjauksiin aikanaan kun kreikan pankkitukia maksettiin niin silloin tuntui teidän puheenjohtajastanne että otetaan velkaa ja maksetaan kyllä euroopan valtioita pitää tukea siellä olivat takana saksalaiset ja ranskalaiset pankit ja teillä oli kukkaro auki silloin eurooppaa myöten missä teidän talouspoliittinen linjanne on se on pahimman laadun pölhöpopulismia kuten edustaja ala nissilä hyvin puheenvuorossaan kuvasi eihän siinä ole päätä eikä häntää että otetaan velkaa nostetaan korkoja sehän tarkoittaa sitä että välittömästi suomi joutuisi kansainvälisen valuuttarahaston hoivaan ja kreikan tie olisi edessä edustaja touko aalto ottaa velkaa nostaa korkoja ja vielä maksaa siinä samalla ranskalaisten pankkien velatkin mutta tämä on teidän linjanne tästä tästä linjasta pitää rimpuilla eroon eikä mitään muuta ja mitä tulee demarienkin linjaan niin sama koskee teitäkin velkaa otetaan velan päälle ja sen jälkeen ollaan tyytyväisiä

näköjään sain kunnian olla hallituksen jonkin sortin tämmöinen tunteiden purkauksen kohde ja nyrkkeilysäkki mutta tämä nyrkkeilysäkki kyllä pistää myös takaisin jos lyhyesti kommentoin vihreiden ajatus lähtee siitä että hallituksen tavoitteet ovat pitkälti oikeansuuntaisia keinoissa on hiomisen varaa ja voidaan käyttää vähän isompaakin sahaa tähän asiaan keskeinen ajatushan lähtee siitä että

verotukijärjestelmään muun muassa toinen keskeinen ajatus on se että myös menosäästöjä kannattaa tehdä mutta pitää katsoa ne kohteet milloin kannattaa tehdä mitä kannattaa tehdä ja me me teemme kahden vaalikauden aikana on pidempi aikajänne siinä meidän menosopeutuksessa myös menosopeutuksessa me hyödynnämme sitä asiantuntijatietoa jonka takia muun muassa meillä suomessa tutkimusta tehdään eli hyödynnetään sitä veropalikkaa pikkuisen paremmin tässä vaiheessa se on vähemmän haitallista talouskasvun osalta ja kannattaa hyödyntää myös julkisia investointeja tässä vaiheessa ne on laskettu oecdn kautta muun muassa yhden tuottavuuskertoimia ja sen kautta saadaan uutta
sitten puhujalistalle

arvoisa puhemies julkinen talous on ollut alijäämäinen jo vuodesta kaksituhattayhdeksän lähtien huolimatta

julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi velkasuhteen kasvu suhteessa bruttokansantuloon kuitenkin hidastuu tämän hallituksen aikana toinen lisätalousarvio lisää valtion nettolainanoton tarvetta kaksisataakolmekymmentäkolme miljoonaa euroa vasemmisto oppositio on jo pitkään puhunut elvyttämisestä ja puhunut kovaan ääneen leikkauksia vastaan totuus on kuitenkin se että tänäkin vuonna nettolainanotoksi arvioidaan viisi pilkku kuusi miljardia euroa syömävelkaa pitäisi vähentää ja se vaatii koviakin päätöksiä siitäkin huolimatta voi edustaja antti rinteelle todeta että hei me elvytetään sillä velkataakka kasvaa velkasuhde saadaan kuitenkin hallituksen toimilla hallintaan maahanmuuton piti vasemmiston mielestä olla vain rikkaus ja voimavara mutta kuten voimme talousarviosta todeta menoihin ehdotetaan kahdensadankolmenkymmenen miljoonan euron lisäystä tavanomaiseen vuosittaiseen turvapaikanhakijamäärään verrattuna kustannukset nousevat siirtolaiskriisin laineiden vuoksi vuoden kaksituhattakuusitoista arvion mukaan vajaaseen kahdeksaansataan miljoonaan euroon

turvapaikanhakijastaan vain alle viisisataa on päässyt tähän mennessä työelämään tämä siitä huolimatta että ruotsissa hakemuksesta ja pitkälti poikkeuksetta maahanmuuttovirasto myöntää työlupia turvapaikanhakijoille siitä huolimatta tilanne on tämä se on meille merkki siitä että tähän maahanmuuttajien tai sanotaan turvapaikanhakijoiden työllisyyden hoitoon täytyy panostaa paremmin ja sitä pitää silmällä

euroa sosialidemokraatit ovat ottaneet työllisyysasiat tänään esille ja sinänsä hyvä niin todettakoon että työttömyysturvan ja sosiaaliturvan uuden asianhallintajärjestelmän lisätöihin on myös tulossa lisämääräraha kustannukset nousevat mutta järjestelmä palvelee muutoksenhakulautakuntien toimintaa ja sitä kautta työtöntä ja tukien varassa elävää suomalaista rakennerahastojen kautta käytetään miljoonaa euroa pienten ja keskisuurten yritysten yritysaloiteohjelman rahoittamiseen lisäksi hallitus on antanut esityksen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta kymmenen miljoonaa euroa siirretään hissien asentamiseen asentamiseen ikääntyvien ihmisten kotona asumisen edistämiseksi voi kuulostaa pieneltä asialta mutta ikääntyvässä suomessa se on merkittävä kysymys lisäksi espoolaisena on mainittava valtion ja ja helsingin seudun kuntien välisten tavoitteiden saavuttamiseksi ehdotettu käynnistysavustus jonka tarkoitus on tuottaa kohtuuhintaista vuokra asuntorakentamista tähän käytettävää valtuutta ehdotetaan nostettavaksi kymmenellä miljoonalla eurolla luonnollisesti koska päätös koskee myöntämisvaltuutta ei asiaan tarvita erillistä määrärahaa arvoisa puhemies tässä lisätalousarviossa on muutama kaivostoimintaakin koskeva kirjaus niin kuin keskustelusta olemme huomanneet terrafamen pääluottamusmies jukka vetola sanoi eilen jos ja kun tämä saadaan kunnolla toimimaan joulukuussa on vaikea laittaa lypsävää lehmää teuraaksi tämä hallitus kuitenkin joutuu ratkaisun tekemään nyt sille ratkaisulle on asetettu raamit lypsävä lehmä on toistaiseksi toiminut vain yhtiön suuntaan ja pitää muistaa että nikkelin ja muiden raaka aineiden hinta lopullisesti määrittää talvivaaran kaivoksen kohtalon hallitus korjaa nyt niitä virheitä joita vihreiden ville niinistö oli ministerinä ollessaan mukana tekemässä arvoisa puhemies lopuksi haluan todeta edustaja viitaselle joka nosti esiin lainanoton on perussuomalaisten linjan mukaista että ne varat joita nyt tarvitaan maahanmuuton kustannuksiin tässä siirtolaiskriisin tilanteessa otetaan mieluummin velkana kuin leikattaisiin vähävaraisten suomalaisten jo vähäisiksi käyvistä tuista ihmettelen sitä onko tämä muka sosialidemokraattien mielestä huonompi linja kuin se että leikattaisiin tosiaan näitten ihmisten tuista yhä

arvoisa puhemies huhtikuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli yli satakaksikymmentätuhatta mikä on seitsemäntoistatuhannen enemmän kuin vuosi sitten nyt olisi korkea aika ryhtyä tositoimiin pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi valitettavasti hallituksen toimet eivät vakuuta ja osassa päätöksistä on jopa nöyryyttävä sävy onneksi sentään hallitus on luopumassa suunnitelmistaan ilmaisesta työnäytteestä juho saari on todennut että mitä kauempaa työtöntä katsoo sen laiskemmalta hän näyttää hallituksen kannattaisi katsoa pitkäaikaistyöttömien tilannetta nyt oikein läheltä

ja tällä asialla on kiire kysymys ei nimittäin ole laiskuudesta vaan siitä että avoimilla työmarkkinoilla ei ole töitä tarjolla järjestöt pystyisivät tarjoamaan mielekästä työtä joka voi toimia siltana myös avoimille työmarkkinoille hallitus on kuitenkin päättänyt heikentää järjestöjen työllistämismahdollisuuksia kysynkin menevätkö kaikki työtä vailla olevat työttömät jatkossa kuntouttavaan työtoimintaan vaikka kuntoutuksen ei olisi tämä on vahingollista niille ihmisille jotka eivät tarvitse kuntouttavaa työtoimintaa vaan pärjäisivät esimerkiksi välityömarkkinoilla tämä on vahingollista myös siksi että vaarana on että ne jotka hyötyvät kuntouttavasta työtoiminnasta eivät jatkossa sinne pääsekään pohjois karjalan sosiaaliturvayhdistyksessä on meneillään kaiku hanke jonka tavoitteena on edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja työnhakuvalmiuksia hankkeen sisällä toimii asiakasraati ja ensimmäisessä raadissa kysyttiin työttömiltä itseltään kokemuksia työttömyydestä ja saamistaan palveluista raatilaiset kuvasivat tilannettaan muun muassa sanomalla että työtön on hädässä muutosten kourissa ja lait muuttuvat niin nopeasti etteivät edes te toimiston virkailijat pysy mukana muutoksessa te toimiston palvelut saivat raatilaisilta paljon kritiikkiä muun muassa siitä että henkilökohtaista tapaamisaikaa on melkein mahdotonta saada ja nettisivuja on hankala käyttää puhelinnumeroita on vaikea löytää eikä niihin vastaa kukaan myös te toimistojen työntekijät viestivät eri puolilta samansuuntaista hätää resurssit ovat niin huonot etteivät he ennätä hoitaa työtehtäviään edes tyydyttävästi jopa nuoret joutuvat odottamaan ammattihenkilön kohtaamista puolesta vuodesta vuoteen kun työvoimatoimistojen tilanne on tämä niin hallituksen tavoitteet pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisestä tuntuvat kyllä utopialta siksi sosialidemokraattien työelämä ja tasa arvovaliokuntaryhmä esittääkin lisärahoitusta erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien palkkatukeen arvoisa puhemies tässä yhteydessä haluan tuoda huoleni vielä ilman ammatillista koulutusta olevista nuorista aikuisista nuorten aikuisten osaamisohjelman päättyminen samanaikaisesti kun ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistuvat sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron säästöt tulee väistämättä vähentämään tälle kohderyhmälle suunnattua koulutustarjontaa jokainen meistä ymmärtää että ilman ammatillista koulutusta tämän päivän työelämässä on todella vaikea ellei peräti mahdotonta työllistyä tässä ryhmässä onkin paljon työttömyyttä ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyttä viime kaudella kohdennettiin erityisrahoitusta tähän nuorten aikuisten osaamisohjelmaan ja sen tulokset olivat hyviä ihmettelenkin kovasti hallituksen päätöstä lopettaa tämä tehokas pitkäaikaistyöttömyyttä vähentävä toimenpideohjelma kiitos

tulee todella suomen talouden kannalta erittäin kriittiseen aikaan parhaillaan näillä minuuteilla tai ne minuutit ovat tainneet jo mennä kilpailukykysopimuksen piti syntyä tähän iltaan mennessä joidenkin tietojen mukaan esimerkiksi metalliliitto ei ole pelissä mukana mitä pidän suurena vahinkona suomen kansakunnan kannalta on aivan välttämätöntä että pystymme sopimaan työmarkkinoilla siitä miten tämän maan taloutta lähdetään nostamaan suosta ylös pitää muistaa että silloinhan kun olimme edellisen kerran samassa tilanteessa yhdeksänkymmentä luvun alussa tehtiin talouden ihme ja talouden ihme tehtiin silloin pääasiassa sillä että neljästoista päivä marraskuuta yhdeksäänkymmeneenyhteen devalvoitiin markka noin kahdeksallatoista prosentilla ja viimein seitsemäs päivä syyskuuta yhdeksänkymmentäkaksi se päästettiin kellumaan yhteisvaikutus näillä tapahtumilla oli markan laskeminen lähes neljälläkymmenellä prosentilla tänä päivänä euro olosuhteissa tätä emme voi tietenkään enää tehdä vaan meidän on tehtävä oman kilpailukykymme palautus itse ja sopimalla liittojen työnantajien ja työntekijöiden välillä yhteisesti tästä tästä tavoitteesta ja niistä keinoista joilla tavoitteeseen päästään se olisi edelleen mahdollista siksi toivon hartaasti että tähän kilpailukykysopimukseen paneuduttaisiin kaikin voimin aikaa kuitenkin on vielä jäljellä vain metsäteollisuuden vienti tässä maassa tuntuu tällä hetkellä vetävän ja ensimmäiset merkit siitä että suomen talous lähtisi hiljalleen kasvuun ovat jo nähtävissä nämä pienet nousuluvut ja tästä pienestä hennosta myötätuulesta pitäisi kaikkien nyt ottaa kaksin käsin kiinni ja niin että saataisiin todellakin tämä ulkomaankauppa toimimaan ja vientiluvut nousuun vuoden kaksituhattayhdeksän jälkeen suomen ulkomaankauppa on ollut laskussa koko ajan ja olemme kaukana siitä tasosta missä silloin aikanaan olimme kun tämä alamäki alkoi sen takia on aivan välttämätöntä että saadaan tämä ulkomaankauppa toimintaan ja

miljardia euroa työttömyyden kustannuksiin jokainen ymmärtää että se summa on aivan valtava eikä pelkästään taloudellisesti tarkasteltuna vaan näiden ihmisten kannalta ketkä sen työttömyyden kohtaavat se on todella järkyttävä elämäntilanne sen takia tässä kansakunnassa pitää löytyä nyt yhteisymmärrystä että saamme tämän työttömyysasian pikkuhiljaa paremmalle paremmalle uralle työttömyyden alenemaan ja ihmisten olotilan paranemaan byrokratian purku tarjoaa siihen yhden mahdollisuuden kotimaiset investoinnit on saatava liikkeelle meillä tällä hetkellä on erilaisia hankkeita miljardien ja taas miljardien arvosta odottamassa rakennuslupaa tai jotain muuta lupaa ympäristölupaa tai jotain muuta lupaa tällaiseen luvitusbyrokratiaan mikä suomeen on luotu

taikka sitten byrokratiaa on purettava olennaisesti ei tällä tavalla voida jatkaa suomi on panostamassa parhaillaan merkittäviä rahasummia infraan olemme korjaamassa maanteitä rautateitä ja muutakin infraa meni monta vuotta niin että tämä tilanne suomen tiestöllä ja rataverkolla heikkeni koko ajan siihen on saatu pientä parannusta mutta on syytä muistaa kuitenkin että olemme vasta sen korjausurakan alkuhetkillä vielä vielä riittää moneksi vuodeksi töitä ja kuten tänäkin aamuna uutisissa näimme esimerkiksi maanteiden osalta tätä työtä tehdään tänäkin päivänä todella kuumeisesti infran korjaaminen infran korjaaminen on edellytys sille että saadaan

varmistetaan tämän vuoden rahoitus on aivan hyvä että tämä rahoitus tuli nyt ja nimenomaan niin että saadaan talvivaaran kaivoksessa pikkuhiljaa ympäristöasioitakin haltuun koska muutenhan se homma ei voi siellä jatkua toivon mukaan tässä nyt löytyisi mahdollisuus tämän vuoden aikana että joku järkevä taho lähtisi rahoittamaan yksityiseltä puolelta tätä hanketta ja saataisiin saataisiin myös toivon mukaan maailmanmarkkinoilla tämä sinkin ja nikkelin hinta nousuun jolloin tämän kaivoksen kannattavuus olisi saavutettavissa markkinateitse se mahdollisuus tuntuu tällä hetkellä kovin pieneltä mutta toivottavasti se kuitenkin tulee tärkeää on kuitenkin että kaivostoiminta suomessa jatkuu koska se on suomen kansantalouden kannalta aivan elinehto kemera tukeen

aikanaan käyttämättä jääneitä määrärahoja kemeran osalta voisin sanoa että nämä kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset panostukset jotka

metsienhoitoon vuosittain ovat erittäin monimutkainen järjestelmä joka tulisi uudistaa niin että se olisi virtaviivainen ja se muutettaisiin nykyisestä järjestelmästä paljon kannustavammaksi ja niin että metsänhoito aidosti olisi kannattavaa tässä

päätöksiä jolloin suomen metsäteollisuus investoisi tähän maahan lisää myös pienemmät toimijat jotta puunkäyttöä saataisiin lisää ilman lisäpuunkäyttöä ei ole ei ole mahdollista että metsätalous olisi kannattavampaa kahdenkymmenenviiden miljoonan motin urakka odottaa vuosittain lisähakkuita ne pitäisi pystyä tässä maassa hakkaamaan nimittäin sinä päivänä kun nämä motit saadaan tienvarteen se tietää hyvin monelle ihmiselle lisää työtä ja toimeentuloa

arvoisa rouva puhemies vuoden kaksituhattakuusitoista lisätalousarvio sisältää sekä odotettuja toivottuja että myös hieman valitettaviakin asioita ehdottomasti kärjessä hienoissa saavutuksissa on se että omais ja perhehoitoon satsataan nyt kunnolla tämä säästää kuntataloutta se on inhimillistä ja tämä on erittäin pitkään odotettu panostus on tietenkin toivottavasti koko eduskunnan tuki tässä kyllä myös näkyy se linja että tämä hallitus tukee kuntatalouden tasapainottamista ja valtionosuuksista ei leikata vaan päinvastoin sinne ollaan pystytty saamaan pientä korotusta tämäkin uudistus säästää kuntataloutta sikäli linja on erilainen kuin edellisellä hallituksella tärkeitä ovat myös pienet liikennesatsaukset joita tähänkin talousarvioon saatiin liittyen ja raaka aineiden liikkeelle saamiseksi kun tuossa debatissa aikaisemmin puhuimme kansantalouden suurista linjoista niin kyllä vaikuttaa siltä että jonkinlainen kääntyminen ja kasvun orastavia näkymiä on nyt olemassa ensimmäistä kertaa kolmen taantumavuoden jälkeen viime vuosi jää kansantalouden osalta plussalle nolla pilkku viisi prosenttia tämän vuoden oletus on nolla pilkku yhdeksän prosenttia tuleville vuosille kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan yksi pilkku kaksi prosenttia ne ovat pieniä ja heikkoja lukuja mutta ovat ne silti parempia kuin miinusmerkkiset luvut orastava kasvu kyllä luo tulevaisuudenuskoa ja toivetta siihen että taantuma pikkuhiljaa taitettaisiin työllistenkin lukumäärä kasvoi nolla pilkku kolme prosenttia sekään ei ole paljon mutta on se enemmän kuin se että työttömyys olisi kasvanut näistä muutamista kasvualoista haluaisin nostaa esille sen että toki hallituksen suuret panostukset biotalouteen digitalisaatioon teknologiaan ympäristöön menevät kaikki eteenpäin ja niissä nähdään varmasti erittäin suuria investointeja seuraavien vuosien aikana mutta tämmöisiä konkreettisia aloja joihin törmää ilmeisesti on niin että esimerkiksi autokauppa on kääntynyt kasvuun ensimmäistä kertaa sitten aikoihin viime vuoden kasvulukema autokaupasta oli viisitoista prosenttia se on ehkä yksi sellainen konkreettinen asia että jos ihmiset ovat rohkaistuneet ostamaan uusia autoja niin se kertoo jotain siitä että taloutemme myös kulutuksen tasolla kääntyy elpymisen puolelle toinen tällainen kasvuala on tietenkin pohjoisessa ollut jo tämän talvikauden liittyen matkailuun aivan hurjia kasvulukemia on siltä alalta saatu nämä luovat toivoa kuten tässä edellinenkin puhuja myös minä haluan nostaa esille tämän kemera asian on hyvä tietenkin että nyt saatiin uudelleen kohdennettua tämä reilu kahdeksan miljoonaa euroa mutta kyllä kokonaisuudessaan kemera tarvitsisi ehdottomasti uudistuksen perkaamisen jonkinlaisen järkevän systeemin sehän on aivan kestämätöntä ei ikinä tiedetä kuinka pitkään ne rahat riittävät yleensä ne eivät koko vuotta riitä ja metsurit joutuvat sitten vaikeaan tilanteeseen kesken vuoden toivottavasti tämä kemera lainsäädäntö saataisiin uudistettua ja yksinkertaistettua arvoisa puhemies tähän loppuun haluan sanoa vielä muutaman sanan maataloudesta koska siitäkin tänään aika paljon puhuttiin jo tuossa debatissa kyllähän se on yksi ala joka on kaikista eniten ottanut iskua itse asiassa siitä kansainvälisen politiikan suorasta seurauksesta venäjän vastapakotteista kun maataloutemme suuri markkina venäjä on nyt kiinni ja sitä rakennettu vuosikymmeniä niin ei uuden markkina alueen synnyttäminen aasiaan etelä amerikkaan pohjois amerikkaan tapahdu mitenkään kovin nopeasti ja yksinkertaisesti ja satojen miljoonien eurojen vuosittaiset tappiot mitä maataloudelle nyt tulee eivät ole kovin yksinkertaisesti kompensoitavissa eun tai kotimaankaan tukipaketeilla ne ovat välttämättömiä ne ovat tarpeellisia mutta kaikki se työ mitä viennin edistämiseksi meidän ministeriömme yhdessä voivat tehdä täytyy tehdä ja vielä enemmänkin lopuksi sitten haluan arvoisa puhemies vielä sanoa muutaman sanan tästä terrafamesta kainuun työttömyysprosentti on kuusitoista pilkku yhdeksän jos sinne tulee tuhat työtöntä lisää niin ei se kyllä maakunnan tilannetta helpota toivottavasti vielä olisi olemassa mahdollisuus siihen että ulkopuolinen investori olisi terrafamesta

arvoisa puhemies

olemme joka kerta lisätalousarviokeskusteluissa vaatineet kunnon panostuksia työllisyyteen niitä ei ole myönnetty vaan on luvattu että työllisyys korjautuu itsestään näinhän ei ole käynyt eivätkä talvivaaran vaikeudet ja microsoftin irtisanomiset paranna tilannetta hallitus on edelleen sadankymmenentuhannen ihmisen työllistämistavoitteestaan miinuksella pitkäaikaistyöttömyys ylittää satakaksikymmentätuhatta henkilöä lisääntynyt yksin uudellamaalla lähes neljänneksen verran viime vuoteen nähden siis kaksikymmentäkolme prosenttia määrällisesti lisäys on suurin ammattinimikkeessä erityisasiantuntijat miten tämä koulutettu osaava joukko voi joutua pitkittyneeseen työttömyyteen alueella joka on suomen talouden moottori tämä yksi fakta kertoo alastomasti sen että hallituksen haaveet ovat kariutuneet kaikki nämä monet lupaukset on ripustettu kiky sopimukseen se on sadoilletuhansille suomalaisille kipukynnyssopimus vaikka emme usko siihen että tämä on oikea tie olemme tukeneet neuvottelua jotta isänmaalle ei aiheutuisi lisää vahinkoa hallitus on toki omin toimin koettanut torpedoida sopimista nyt olisi tärkeää saada nopeasti tieto siitä millaisia verohuojennuksia hallitus kaavailee korvaamaan edes osan palkansaajien menetyksistä pahimmin palkanalennukset osuvat pieni ja keskituloisiin suomalaisiin joten he ovat ansainneet veronalennuksen verojaoston arvostettu puheenjohtaja mika lintilä on näin linjannut toivottavasti koko hallitus kuulee häntä jos kiky sopimus uusista vaikeuksista huolimatta toteutuu olisi tärkeää saada tieto veroratkaisusta nopeasti sadattuhannet suomalaiset perheet ovat huolissaan toimeentulostaan ne laskeskelevat mistä tingitään kun palkat laskevat jotta kulutus ei tämän pelon takia supistuisi liikaa mutta ennen kaikkea inhimillisistä syistä olisi syytä kertoa heti mitä tuosta pienennetystä palkasta jää käteen ja mieluiten että menetys on vähäinen arvoisa puhemies suunnanmuutos on tervetullut mutta tuskin tämä hallitus siihen kykenee se ei ole tähänkään mennessä edistänyt aktiivista työllistämispolitiikkaa jossa ihminen autetaan työstä työhön jossa huolehdittaisiin osaamisesta ja osallisuudesta lupauksiin verrattuna näytöt ovat vähäiset abraham lincolnia noudatellen kannattaisi luvata vähemmän ja tehdä enemmän vielä lopuksi uudistan vetoomukseni sen puolesta että valtiovarainvaliokunta saa satojen miljoonien kokoisen päätöksensä tueksi valtioneuvoston asiakirjat muistiot ja terrafame groupin omat selvitykset tämän kokoista päätöstä ei voi tehdä nyt annetuilla tiedoilla itse asiassa koko talvivaaran päätöshistoria on täynnä toiveikkaita vääristeltyjä ja pimitettyjä tietoja ministeri rehn lupasi valiokuntien käyttöön asianmukaisen informaation samassa puheenvuorossa hän kuitenkin esitti laskelman joka perustui yli tuhat euroa nykyistä korkeampaan nikkelin maailmanmarkkinahintaan tämän päivän luku on siis kaksikymmentä miljoonaa euroa pienempi kahdenkymmenen miljoonan euron heitto ei ole asianmukaista informaatiota arvoisa puhemies tieto on valtaa tiedon puute vasta onkin valtaa

arvoisa rouva puhemies

mielestäni pesiytynyt väärä substanssi sanalle elvytys paremminkin suomessa ollut elvytys on ollut rakenteiden ylläpitämistä koen elvytyksen lisäpanostuksena jotta potilas hengittäisi annetaan happea yritykselle annetaan lisää pääomaa tai muita resursseja se että kotimaista kulutuskysyntää on voitu pitää velkarahalla yllä on tietysti yhteiskuntarauhan ja monen kotitaloudenkin kannalta hyvä asia mutta ennen pitkää tämä velka tulee maksettavaksi ja jos sitä on liikaa siitä selvitä kuten kreikka on osoittanut suomeen ei investoida poistot ovat suurempia kuin investoinnit mikä on erittäin huono merkki suomalaiset kuitenkin investoivat jos ajaa tallinnan ohikulkutietä huomaa että suomalaiset ovat investoimassa tallinnan ympäristöön se vaikuttaa kehä kolmoselta siellä on paljon rakennustöitä ja usein käyttäjä on suomalainen tai ulkolainen tai ruotsalainen viron veromalli joka jättää yritykselle riskipääomaksi sen minkä verottaja suomessa vie pitää välillisesti kasvuhakuisuutta yllä valtio epäsuorasti ottaa riskiä kantaakseen mutta kasvu työpaikkojen kasvu valtiontalouden kannalta on paljon tehokkaampi tapa saada valtiontalous tasapainoon koska työpanoksesta verot kertyvät heti yrityksen voitosta huomattavasti hitaammin suomen velkataakka on niin suuri että se alkaa tietysti hermostuttaa mutta belgia on yli kaksi kertaa enemmän velkaantunut suhteessa bkthen kuin suomi jään vain miettimään pitäisikö suomenkin investoida muualle missä suomen aaan tai luokitus ennen aaan nyt aa plus n tuottaisi huomattavasti paremmin tuloja kuin mikä korkotaso tällä hetkellä on laskin joskus kahdeksan vuotta sitten tekemästäni esimerkistä että jos joka vuosi jolloin otetaan miljardi velkaa otetaan toinen ja sijoitetaan kansainvälisiin indeksirahastoihin yli kymmeneentuhanteen yhtiöön niin suomen varallisuus olisi noussut kaksikymmentä miljardia huikea summa jolle silloin elinkeinoelämästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeri naureskeli mutta tätä samaa ratkaisua ovat ovat työeläkeyhtiöt käyttäneet niin kauan kuin minä muistan ja sieltä sen ideankin sovellettuna suomen valtiontalouteen hain muistan ajan jolloin suomeen perustettiin hätätilahallitus täällä vaaditaan työttömyyden hoitamista silloin hätätilahallituksen syntymähetkellä kuusikymmentäkolmetuhattaneljäsataaviisikymmentä työtöntä jos tällä hetkellä lasketaan työttömät samalla periaatteella kuin silloin meillä on noin kuusisataatuhatta työtöntä eli kymmenkertainen määrä näistä varsinaisesti tilastoissa esiintyy suunnilleen puolet mutta voisi sanoa että jos työmarkkinat eivät toimi kunnolla niin työttömyys kasvaa tällä hetkellä voisi sanoa että syytetään ihan väärää puuta kun väitetään että hallitus on laiminlyönyt työllisyyspolitiikan työmarkkinat jotka ovat suomen suurin ja pahin kartelli ovat sössineet asiansa niin hankalaksi että työtä ei kannata ottaa tietyissä tilanteissa lainkaan vastaan ja erittäin useissa tilanteissa sitä ei kannata tarjota jolloin yhteiskunnan rasitteeksi jää erittäin korkea työttömyys ja inhimillisesti ottaen ihminen kärsii joko opintojensa hyödyttömyydestä tai itsensä tarpeettomaksi kokemisesta voisi olla syytä todella pohtia voisiko yleissitovuuden purkaminen olla se keino jolla työmarkkinat vapautettaisiin se että maailman työväestöstä nolla pilkku nolla yksi prosenttia on yleissitovuuden piirissä ja käytännöllisesti katsoen se on kokonaan suomessa vaikuttaa siltä ettei se ole kovin hyvä idea työllistäminen on tällä hetkellä varmasti enemmän siis työmarkkinoiden hallituksen kysymys monissa maissa työttömyyteen suhtaudutaan täysin eri lailla on esimerkiksi se ratkaisu että on negatiivinen tulo ja vero kun teet jotain työtä niin silloin saat yhteiskunnan tuen siihen elintasoon jonka yhteiskunta hyväksi havaitsee useimmiten se on laissa määritelty minimipalkkataso mutta työpanos edellytetään suomessa paremminkin voi sanoa että viranomaiset ovat ottaneet vastuulleen työn ohjaamisen ja työn löytämisen kun monissa muissa länsi euroopan maissa vastuu on huomattavasi enemmän asianosaisella itsellään kiitos

arvoisa puhemies suomen talouden tilanne on edelleenkin vakava vaikka voisi sanoa että tunnelin päässä alkaa hiukan valoa jo pilkistää silti huolettaa se että näyttää siltä että hallitus pyrkii selviämään tilanteesta rakentamalla laituria vaikka me tarvitsisimme sillan sillan työttömyydestä uuteen työhön sillan lamasta kasvuun ja myös ihmisten epätoivosta tulevaisuudenuskoon nyt on käymässä herkästi niin että vaikeimmassa asemassa olevat työttömät pistetään kävelemään pitkin siltaa joka osoittautuu laituriksi veden syvimmässä ja kylmimmässä kohdassa hallitus on taloutta taloutta tasapainottanut nimenomaan leikkaamalla ja se on ollut sen politiikan lähes ainoa toimi kasvutoimet ovat jääneet työmarkkinajärjestöjen rakentaman kilpailukykysopimuksen varaan tosin valtiovarainministeri tänään lupaili että leikkauspolitiikasta oltaisiin vihdoin siirtymässä työllisyyden hoitoon mikä lupaa hyvää uudelleenarviointia vaikka tänään tulikin uutisia siitä että esimerkiksi metallin neuvottelut näyttävät katkenneen kannattaa siitä huolimatta vielä kerran yrittää jos pitävät paikkansa ne huhut joita liikkuu siitä että tuon neuvottelun katkaisi nimenomaan työajan lisäyksen muoto niin tässä olisi hyvä vedota hallitukseen ja sen edustajiin että he olisivat yhteydessä nimenomaan työnantajapuoleen jotta se suostuisi siihen että työajan pidennyksestä sovitaan paikallisesti koska olen ymmärtänyt että tällä kertaa asetelmat ovat toisinpäin työnantaja on halunnut sopia siitä keskistetysti liittotasolla eikä löytää niitä ratkaisuja paikallisemman sopimisen kautta jos katsomme tämän hetken tilannetta niin hallituksen omat arviot taloudesta ovat aika tylyt bkt kasvoi nolla pilkku viisi prosenttia vuonna kaksituhattaviisitoista ja valtiovarainministeriön kasvuennuste vuodelle kaksituhattakuusitoista on nolla pilkku yhdeksän ja seuraavalle vuodelle ja sitä seuraavalle vuodelle lisäbudjetissa yksi pilkku kaksi

huolettavaa on se että monet hallituksen toimista leikkaavat nimenomaan kotimarkkinoiden työllisyyttä siinäkin mielessä jos tämä kilpailukykysopimus syntyy olisi tärkeää että siinä rinnalla olisi kotimarkkinoita elvyttäviä toimia olen samaa mieltä edustaja lehden kanssa siitä että elvyttämisestä on tullut vähän hassu sana se tarkoittaa itse kullekin puhujalle vähän erityyppisiä asioita jotkut katsovat sillä velkaantumista ja jotkut katsovat sitä että nimenomaan pyritään synnyttämään niitä työpaikkoja ja tehdään sellaisia toimia jotka edistävät kasvua eikä pelkästään mitata velkarahalla sitä elvytetäänkö vai eikö elvytetä

sen vuoksi olisi tärkeää että tällä hetkellä valmisteltaisiin uudistusta joka mahdollistaisi omaehtoisen koulutuksen elikkä sen että työttömyysturvalla voi opiskella muuallakin kuin työvoimapoliittisessa koulutuksessa kriteereiden helpottamista tämä auttaisi varmasti niitä ihmisiä jotka ovat microsoftin uhreja tällä hetkellä auttaisi talvivaaran uhreja ja olisi byrokratiaton tapa toteuttaa tätä koulutusta koska ongelma on se että todellakin te toimistojen henkilöstöpula on niin suuri että siellä ei välttämättä ehditä tehdä niitä toimia joita työttömien avuksi tarvittaisiin ja jos byrokratian purkutalkoista puhutaan niin silloin olisi syytä aloittaa ne täältä työttömyysturvan puolelta ja niiden estojen puolelta joita työttömyysturvassa siellä kannustavuuden puolella työn vastaanottamiskysymyksissä mutta myös koulutusmahdollisuuksien puolella viimeiseksi haluan mainita vielä sen että hallitus on ajamassa kovalla kädellä välityömarkkinoita ja järjestöjen työllistämistä alas tämä on sellainen asia josta tulee tulevaisuudessa kallis lasku markkinat hoitavat varmasti osan työllisyydestä ja niin niiden pitääkin hoitaa valtaosa mutta kun kilpailutilanne koko ajan kärjistyy niin silloin myös yhä useampi ihminen tulee lyödyksi työmarkkinoiden ulkopuolelle koska tuottavuus ei yllä siihen markkinaehtoiseen työhön sen vuoksi tarvitaan muun muassa järjestöjen tekemää työtä jossa usein lisätään ihmisten hyvinvointia ja lisätään myös työntekomahdollisuuksia ja aktiviteettimahdollisuuksia työttömille ja estetään sitä kautta syrjäytymistä kokonaan yhteiskunnasta

arvoisa rouva puhemies tässä toisessa lisätalousarviossa kohdennetaan resursseja paljon kaivattuun asiaan omais ja perhehoidon kehittämiseen joka on hallituksen kärkihankkeita hallitus osoittaa että se on nähnyt sen kärjen mikä meidän ihmisten keskuudessa on äärettömän tärkeä sen että me välitämme ja hoidamme läheisiämme hyvin ja hallitus haluaa kannustaa siihen neljäkymmentäyhdeksän pilkku kolme miljoonaa euroa tulee lisäystä peruspalvelujen valtionosuuteen mitä se sitten tarkoittaa että omais ja perhehoitoon kohdistetaan resursseja se tarkoittaa sitä että ne omaishoitajat joilla on omaishoitosopimus saavat kaksi päivää kalenterikuukaudessa vapaata ja ne joilla on ympärivuorokautiseen hoitoon sidottuja hoidettavia kotona saavat kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohden sitä vapaata myös

jotka tarvitsevat sijaishoitoa saavat tarkoituksenmukaisen hoivapaikan se lyhytaikaishoiva jonne omainen läheisensä lähettää ei voi olla pelkkä säilöönotto vaan siellä on kehitettävä ja ja mietittävä niitä toimintatapoja että jokainen saisi sen itsellensä sopivan hoivapaikan

arvoisa rouva puhemies on hyvin murheellista sinänsä että tähän lisätalousarvioon ei sisältynyt suomalaisen maatalouden kriisipakettia jota varmasti hyvin moni odotti on selvä asia että venäjän pakotteet ovat iskeneet suomalaiseen maatalouteen kaikista kovimmalla kädellä mitä euroopassa on tämän asian tiimoilta tapahtunut suomalainen maatalous on tämän pakotepolitiikan todellinen kärsijä

tällaisenaan jatkuvat vuoden kaksituhattaseitsemäntoista loppuun tämä tarkoittaa sitä että suomalaisen maatalouden tilanne ei ainakaan tältä osin ja venäjän markkinoiden osalta tule lähiaikoina paranemaan on muistettava että suomalaisen elintarviketeollisuuden tuotteiden päävientialue lähinnä pietarin alue on tavallaan meillä pois markkinoilta seuraavan puolentoista vuoden ajan ja tämän takia suomalaisen maatalouden vienti ei vedä se johtaa siihen että meillä meillä maatalouden kannattavuus laskee kun hintoja on on halpuutettu ja se näkyy suoraan maatilojen tulovirrassa ymmärrän että maa ja metsätalousministeri kimmo tiilikainen on tehnyt varmasti tässä asiassa parhaansa ja uskon vakaasti siihen että syksyn budjettiriihessä tähän asiaan tullaan palaamaan koska tilanne on sen verran vakava että hyvin monella tilalla eletään aidosti kädestä suuhun ja on selkeitä maksuvaikeuksia jo esimerkiksi sähkölaskujen osalta toivottavasti tässä asiassa nyt nopeaan ratkaisuun yhtä tärkeänä arvoisa puhemies pidän sitä että maatalouden osalta nämä byrokratian purkutalkoot edistyvät mahdollisimman nopeasti meillä ihan selkeästi valtavasti pannaan rahaa maatalouden byrokratian ylläpitämiseen ja se tulee purkaa pois ja ennen kaikkea niiden tukien mitä maaseutuvirasto maksaa maksatus alkaisi sujua niin että saadaan kaikki tuet ajallaan ja tämä kriisipaketti mahdollisimman äkkiä pystyyn

arvoisa puhemies lähes tarkalleen puolet vuoden kaksituhattakuusitoista toiseen lisätalousarvioon sisältyvästä neljänsadanviidenkymmenenviiden miljoonan euron määrärahalisäyksestä nimittäin miljoonaa euroa tulee kulumaan maahanmuuton aiheuttamiin kustannuksiin tämä summa on itse asiassa lähestulkoon sama kuin esitykseen sisältyvä nettolainanotto joka on suuruudeltaan kaksisataakolmekymmentäkolme miljoonaa euroa näiden kustannusten voidaan siis katsoa jäävän sellaisinaan tulevien sukupolvien maksettaviksi maahanmuuton kustannusten on esityksessä arvioitu olevan yli seitsemänsataakahdeksankymmentä miljoonaa euroa suuremmat kuin ne ovat olleet aiempina vuosina kokonaisuudessaan maahanmuuttokustannusten osalta liikutaan siis jo vähintään miljardin euron suuruusluokassa ja todennäköisesti todelliset kustannukset ovat vielä tätäkin arviota huomattavasti suuremmat ellei tarpeellisiin toimenpiteisiin pian ryhdytä niin ne kasvavat jatkossa entisestään tämä kaikki siis siitäkin huolimatta että julkisessa keskustelussa maahanmuuttoa on pidetty pääsääntöisesti pelkästään rikkautena ja arvoisa puhemies maahanmuutosta aiheutuvia kustannuksia on ryhdyttävä alentamaan ja pikaisesti tulee toteuttaa hallitusohjelman kirjaus maahanmuuton kustannusten selvittämisestä sillä kun kustannukset ovat tiedossa on niihin helpompi puuttua lainsäädännöllisin keinoin kuten edustaja hakkarainen äsken totesi suomen on ensinnäkin alennettava maahanmuuttoon liittyviä vetovoimatekijöitä eräs tähän liittyvä merkittävä toimenpide on perheenyhdistämiskriteerien useassa vaiheessa tapahtuva tiukentaminen ja toivottavasti kiristykset tapahtuvat tiukoin ehdoin lisäksi sosiaali ja terveysministeri mäntylän johdolla on valmisteltu maahanmuuton sosiaaliturvan eriyttämistä ja karsintaa hallituksen maahanmuutto ja turvapaikkapoliittisiin ohjelmiin sisältyvien sisältyvien esitysten nopea toteuttaminen tulee kyllä vähentämään julkisen sektorin velkaantumista mutta vain jos ne toteutetaan täysimääräisesti

arvoisa rouva puhemies kun tulee itse seudulta missä on viime vuosina koettu suomen suurin rakennemuutos huolestuttaa minuakin niin kuin monia muitakin edustajia tänään tässä salissa erityisesti tämä työllisyysmäärärahojen riittämättömyys tuntuu todella kylmältä näissä työttömyysluvuissa se valittu linja että jokaisesta hallituksen lisätalousarviosta puuttuvat työllisyysmäärärahoihin panostukset sitten mitä tulee viime viikon ikäviin uutisiin microsoftista ja talvivaarasta on täällä puhuttu tänään useammassa microsoftin kohdalla hallitus on päättänyt hakea nyt euroopan globalisaatiorahastosta tukea ja kun tämä irtisanottujen määrä ylittää selkeästi näitten kriteereiden rajat niin tuki suurella varmuudella meille myös saadaan itse mietin erityisesti näiden eu tukien ja tietysti kaikkien valtion tukemien työllisyyspalveluiden kohdalla niiden pitkäjänteisyyttä ja sitä että tukimuodoista on aidosti pitkällä aikavälillä hyötyä työllistyvälle itselleen ja sitä kautta koko meidän yhteiskunnalle

ja eri vaihtoehdot vaativat kehittämistä ja uudelleenarviointia koko ajan microsoftin työntekijöillä muun muassa on osaamista jota me emme saa kuitenkaan päästää karkuun päinvastoin ja pitää muistaa että heidänkin kohdallaan kysymys on useiden perheiden toimeentulosta ja hyvinvoinnista mutta eniten tänään kun käsitellään toista lisätalousarviota huolestuttavat todellakin pitkäaikaistyöttömät ja meidän nuoret työttömäksi valmistuvat tai jääneet ihmiset onko hallituksen mielestä heillä aikaa odottaa lisätalousarvio toisensa perään minun mielestäni ei ole kun olen kuunnellut koko keskustelun tästä toisesta lisätalousarvioesityksestä sitä tekee pakostikin muutamia huomioita ja yksi ylitse muiden oli debatissa ja alun varsinaisissa puheenvuoroissa se että suomalaisesta talonpojasta oltiin huolissaan oppositiosta myös keskustan äänenpainot olivat kovin väriseviä tässä suhteessa kuka olisikaan ennen vaaleja uskonut että meillä on pääministeripuolueena keskusta samaan aikaan kun tuhatpäiset traktorimarssit ovat helsingissä mutta nyt tässäkin pitää muistaa että tärisevät puheet eivät riitä vaan tarvitaan tekoja seuraavissa lisätalousarvioaloitteissa maaseudullakaan ei ole elämää ilman resursseja ja tekoja

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies kyse on niin sanotusta lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä ja siitä miten lähetettyjen työntekijöiden työehtoja ja niihin liittyviä etuuksia valvottaisiin mahdollisimman tehokkaasti silloin kun palveluita tarjotaan maasta toiseen ja työntekijöitä lähetetään maasta toiseen tämän direktiivin tarkoituksena on estää väärinkäytöksiä jotka liittyvät siihen että hyödynnetään tätä palvelujen tarjoamisen vapautta ja siihen liittyvää työntekijän lähettämistä toiseen maahan väärinkäytöksien estämiseen pyritään sillä että parannetaan työntekijöiden lähettämisen käsitteeseen liittyvää täytäntöönpanoa ja valvontaa sekä otetaan itse asiassa koko unionin tasolla käyttöön yhdenmukaiset perusteet jotka helpottavat lähettämisen yhteistä tulkintaa

koskevaa lainsäädäntöä ja ennen muuta seuraamusjärjestelmää nykyisin lain rikkomisesta seuraa rikosoikeudellinen seuraamus

muun muassa esitutkintaviranomaisten rajallisten resurssien vuoksi ja siksi koska lain rikkomisesta epäilty usein oleskelee toisessa maassa tätä ei käytännössä ole juurikaan sovellettu tai sen soveltaminen on ollut vaikeaa ja esimerkiksi jos poliisi on tehnyt tutkintoja niin ne ovat loppuneet siihen kun tämä epäilty on poistunut suomesta sen vuoksi on hyvä että nämä rikosvastuuta koskevat säännökset korvataan nyt uudella tavalla hallinnollisilla laiminlyöntimaksuilla jotka määrää valvontaviranomainen hallintomenettelyssä muutoksen ansiosta varmasti käy niin että viranomaisten toiminta tehostuu kun päällekkäinen työ niin rikostoiminnassa kuin hallinnollisellakin puolella ja tässä seuraamuksen määräämisessä poistuu valiokunta mietinnössään toteaa että tämä muutos ja esitykset ovat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia ja puoltaa niiden tekemistä valiokunta kuitenkin kiinnitti erityistä huomiota siihen että esimerkiksi kabotaasiliikenne on aivan oma toimialansa ja siihen tämä lähetettyjen työntekijöiden direktiivi se tapa jolla se suomessa ollaan nyt lainsäädäntöön tuomassa tuo ison aukon kyse on esimerkiksi siitä että aikarajat sopivat huonosti huonosti kabotaasiliikenteeseen ja ja sen vuoksi pahimmillaan johtavat siihen että että nämä ehdotetut uudet lainsäännökset jotka siis ovat nyt lähes kaikille toimialoille samat eivät tulisi ollenkaan sovelletuiksi maantiekuljetuksissa tähän maantiekuljetukseen ja yhteen toiseenkin asiaan liittyy itse asiassa rinnakkaislakialoite jota on valiokunta myös käsitellyt ja todennut jos nyt näin voi vapaasti sanoa että siinä on hyvä henki mutta siitä huolimatta tätä lakialoitetta ja sen tuomia muutoksia ei ole hyväksytty sen sijaan valiokunta on edellyttänyt että hallitus seuraa tarkkaan tätä nykyistä säätelyä nimenomaan maantiekuljetusalalla sen vuoksi että se kuuluu nimenomaan harmaan talouden esiintymisen riskialoihin voisi sanoa että oikeastaan lähetettyjen työntekijöiden kohdalla sekä rakennusala että maantiekuljetukset ovat tällaisia spesiaalialoja joilla tarvittaisiin myös spesiaalitoimia ja valiokunta katsoo että tämä erityisluonne huomioon ottaen

artikla kuuden kohdalla sen että tämän yhteisvastuun sijasta voidaan säätää muita täytäntöönpanotoimia kunhan ne ovat riittävän tehokkaita ja oikeansuhtaiset seuraamukset ovat olemassa silloin jos väärinkäytöksiä ja petoksia ilmenee hallitus on päättänyt omassa esityksessään käyttää tätä artikla kuuden kuuden ikään kuin poikkeusmenettelyä ja katsoo että esimerkiksi rakennusalalla kun meillä on käytössä rakennuttajan ja pääurakoitsijan erityinen velvollisuus selvittää lähetetylle työntekijälle maksetun palkan määrä sekä se onko tämä palkka ehdotetun lain mukainen

ikään kuin yhdessä täyttävät tuon artikla kuuden ehdot tällä lähetettyjä työntekijöitä koskevalla direktiivillä ja siitä tehdyllä lailla ei muuteta sinänsä vähimmäispalkan määräytymistä vaan lakiin ehdotetaan otettavaksi voimassa olevan lain säännökset valiokunta keskusteli pitkään tästä vähimmäispalkan määräytymisestä ja keskustelussa nousi esiin että meillä itse asiassa on eu tuomioistuimen päätöskin siitä mitä mitä pitää ottaa huomioon silloin kun kun vähimmäispalkkaa käytetään ja ja totesi että meidän toimeenpanomme

suomalaisessa oikeuskäytännössä kesken prosessit jotka olisivat määritelleet sitä mitä se vähimmäispalkka on valiokunta kiinnitti huomiota siihen että nämä eu tuomioistuimen päätökset pitää ottaa huomioon valiokunta teki myös useita pykälämuutoksia jotka sisällöllisesti täsmentävät sitä tavoitetta joka tällä direktiivillä on ja muutamia pieniä stilistisiä muutoksia jotta väärinymmärryksiä voitaisiin välttää enkä käy niitä nyt tässä läpi toteaisin että tähän

arvoisa puhemies

nyt lähden sitten perustelemaan sosialidemokraattien vihreiden vasemmistoliiton ja kristillisten yhdessä esittämää pykälävastalausetta hallituksen esitys merkitsee monilta osin parannusta lähetettyjä työntekijöitä koskevaan sääntelyyn siinä on kuitenkin joitakin puutteita jotka koskevat erityisesti kuljetusalaa sekä rakennusalalle direktiivissä asetettua erityissääntelyä näiltä osin hallituksen esitys ei täytä direktiivin tarkoitusta turvata lähetettyjen työntekijöiden oikeudet suomi on perinteisesti ollut edelläkävijä lähetettyjä työntekijöitä koskevassa sääntelyssä suomessa on käytetty täysimääräisesti eu sääntelyn tarjoamat mahdollisuudet turvata kansallisella sääntelyllä lähetettyjen työntekijöiden asema nyt hallituksen esitys kuitenkin paikoin pyrkii enemmänkin minimitasoon kuin hyödyntämään eu sääntelyn suomelle kansallisesti jättämää harkintavaltaa tältä osin lainsäätäjällä olisi mahdollisuus tehdä enemmän lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien ja myös suomalaisen työn kilpailukyvyn turvaamiseksi viimeksi mainittu koskee erityisesti maantiekuljetusalaa vastalauseessamme on neljä eri kohtaa ja jos puheenjohtaja sallii niin toisin mielelläni kaikki nämä asiat kerralla tässä puheenvuorossani esille ensinnäkin maantiekuljetusalaa koskevat muutostarpeet hallituksen esityksessä ehdotettu sääntely soveltuu huonosti maantieliikennealalle ja ja jättää voimaan tullessaan sääntelyyn aukkoja jotka vähentävät sen soveltamismahdollisuuksia maantiekuljetusalan työssä lähetettyjä työntekijöitä direktiivin alaan kuuluu alihankintana ajettu niin sanottu kabotaasiliikenne sääntelyn on muutenkin tarkoitus koskea myös kuljetusalaa jos kyseessä on työntekijän lähettäminen yritysryhmän sisäisenä siirtona tai vuokratyöntekijänä ja lähettämisen kriteerit täyttyvät

vastalauseessamme esitämme lisättäväksi rajoituksia joiden mukaan tiettyjä laissa säädettyjä aikarajoja ei sovelleta maantiekuljetusalan työhön toiseksi kiinnitämme vastalauseessa huomiota tilaajan vastuuseen lähetetyn työntekijän vähimmäispalkasta rakennusalalla direktiivillä pyritään turvaamaan lähetetyn rakennusalan työntekijän oikeutta saada lain ja työehtosopimuksen edellyttämä vähimmäispalkkansa sekä asetetaan työntekomaassa toimivalle tilaajalle vastuu huolehtia että lähetettyjen työntekijöiden oikeudet toteutuvat

seuraamukset tilanteissa joissa työntekijöillä on vaikeuksia pitää kiinni omista oikeuksistaan hallituksen esitys sivuuttaa direktiivin mukaisen tilaajan aineellisen vastuun esityksen mukaan tilaajan vastuu toteutuisi rakennuttajan ja pääurakoitsijan kautta tosin jätetään auki miten se toteutuisi kun rakennuttajan ja pääurakoitsijan lakisääteinen velvollisuus maksamatta jätettyjen vähimmäispalkkojen selvittämiseen kohdistuisi lähettävään yritykseen eli tilaajaan tämän vuoksi vastalauseessa esitetään lisäystä jonka mukaan rakennusalan työssä tilaajalla on rinnakkainen vastuu lähetetyn työntekijän vähimmäispalkasta tilaaja vapautuisi vastuusta mikäli se osoittaisi varmistuneensa työntekijään sovellettavista työehdoista sekä lähettävän yrityksen edellytyksistä suorittaa lain ja työehtosopimuksen edellyttämä vähimmäispalkka kolmas asia vastalauseessamme koskee laiminlyöntimaksun kohdentumista hallituksen esityksessä lähetettyjä työntekijöitä koskevan lainsäädännön seuraamusjärjestelmää esitetään muutettavaksi voimassa olevan lain mukaan työnantaja tai tämän edustaja voidaan tuomita kyseisen lain rikkomisesta sakkoon hallituksen esityksessä tämä esitetään korvattavaksi hallinnollisella laiminlyöntimaksulla samalla kuitenkin seurausten alaa kavennettaisiin esimerkiksi velvollisuus antaa selvitys tilaajalle työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä on jätetty laiminlyöntimaksun ulkopuolelle tällaisenaan ehdotettu lainsäädäntö aiheuttaisi oikeudellista epävarmuutta kun ehdotetulle seuraamusten kaventamiselle ei ole perusteltua tarvetta esitetään vastalauseessa että yhdenmukaisuuden ja loogisuuden vuoksi on perusteltua että laiminlyöntimaksuseuraamus liitetään selvityksenantovelvollisuuden laiminlyöntiin

huomattavan kevyt verrattuna monessa euroopan käyttöön otettuihin sanktioihin kun voimassa oleva tilaajavastuulaki sisältää osin varsin samankaltaisia velvoitteita kuin ehdotettu lähetettyjä työntekijöitä koskeva laki laiminlyöntimaksu on perusteltua asettaa vastaamaan tilaajavastuulain mukaista laiminlyöntimaksua joka on

euroa tämänkin suuruisena se olisi euroopan unionin tasolla vertaillen varsin kevyt kiitos

arvoisa rouva puhemies on syytä heti alkuun todeta että tämä hallituksen esitys on siis parannus nykytilaan mutta se sisältää isoja ongelmia maantiekuljetusalalla kahdeksan vuotta työelämä ja tasa arvovaliokunnassa itse töitä tehneenä ihmettelen että valiokunnassa ei löytynyt ymmärrystä alalle joka on merkittävä työllistäjä merkittävä verojen kerääjä ja merkittävä verojen maksaja tässä hallituksen esityksessä unohtui siis kokonaan lain soveltaminen maantiekuljetusalan työntekijöihin valmistelevassa työryhmässä kuljetusalan työmarkkinajärjestöjä ei kuultu lainvalmisteluvaiheessa laisinkaan ja rinnakkaislakialoite joka valmisteltiin opposition toimesta sai myös valiokuntatyössä minun mielestäni täystyrmäyksen

paljon työllisyysmäärärahoista paljon työttömistä me emme tarvitse niitä itse aiheutettuna enää yhtään lisää arvoisa puhemies haluan myös muistuttaa että hallituksella on tarkoitus muuttaa myös kaupallista tavaraliikennelakia käytännössä hallitus on nykyisen kaltaisen esityksen toteutuessa valmis kumoamaan kansalliset määräykset olemme saaneet useasti kuulla että tämä esitys olisi toteutuessaan kuolinisku suomalaiselle kuljetuselinkeinolle herää kysymys missä ovat ne kaikki läpi päässeet eduskuntavaaliehdokkaat hallituksen riveistä jotka puolustivat vielä reilu vuosi sitten kotimaista rekkamiestä ja yrittäjää toivottavasti he löytävät poliittisen omantuntonsa ennen kuin on liian myöhäistä haluan kannattaa edustaja mäkisalo ropposen tekemää vastalausetta

nyt kansanedustajana enkä valiokunnan puheenjohtajana elikkä muutama henkilökohtainen näkemys mielestäni tässä on tapahtunut selkeästi linjanmuutos siinä millaisia ratkaisuja hallitukset ovat valinneet lähetettyjen työntekijöiden työehtojen valvonnassa aikaisemmin meidän ongelmamme on on ollut se että eu ei ole sallinut niitä valvontamuotoja joita suomi on halunnut ottaa käyttöön koska on katsottu että ne ikään kuin estävät maahan tulemista ja on käytetty kaikki se liikkumavara mitä ikinä eun

mutta nyt on menty minimitietä pitkin elikkä ei ole käytetty sitä direktiivin pääsääntöä joka olisi tuonut tällaista yhteisvastuullisuutta että emoyhtiö joka käyttää näitä lähetettyjä työntekijöitä olisi itsekin jonkin verran vastuussa siitä että palkat maksetaan ja että ihmisiä kohdellaan niin kuin meidän lakimme ja työehtosopimuksemme säätävät

se kerran on mahdollista toinen ongelmakohta liittyy siihen että meillä lainsäädäntöä työelämässä yleensä halutaan tehdä aina siten että että se kohtelee kaikkia samalla tavoin ja kuitenkin jos mietimme lähetettyjen työntekijöiden tilannetta meillä on selkeästi toimialoja joilla lähetettyjä työntekijöitä on enemmän ja jolloin myös ne ongelmat ovat tavallaan toimialakohtaisia edellisellä kaudella kun eduskunnassa tehtiin tilaajavastuulainsäädäntöä esitys oli sellainen että se olisi kohdellut kaikkia toimialoja samalla tavoin mutta silloin valiokunta hyvin yksimielisesti halusi löytää ratkaisun joka ottaa huomioon esimerkiksi rakennusalan erityiset piirteet koska siellä tehdään paljon rajojen yli tapahtuvaa työtä ja siellä tehdään paljon myös ketjussa olevaa alihankintaa jolloin riski siihen että työehtoja poljetaan on suurempi kuin muilla toimialoilla ja valiokunta tekikin silloin täsmennyksiä ja otti rakennusalan huomioon nyt olisin toivonut että samanlaisia täsmennyksiä olisi tehty itse asiassa tänne

että samanlaisia muutoksia olisi tehty tänne kabotaasiliikenteen puolelle koska siellä todellakin nuo aikarajat ovat ongelma monet muut maat ottavat hyvin spesifejä toimia käyttöön ja pyrkivät sitä kautta turvaamaan sen että että hinnalla ei kilpailla epäterveesti dumppaamalla työehtoja tai palkkoja

erilaisista ikään kuin palkanosista jotka ovat palkkaan verrattavia kuten vaikkapa lomarahoista päivärahoista tai tai joistakin muista vastaavista ehkä viimeisenä haluaisin vielä todeta sen että on hyvä että tässä siirrytään hallintomenettelyyn siinä miten näitä rangaistuksia säädetään eikä enää olla rikoslain puolella mutta jos me katsomme näitä laiminlyöntimaksuja mitä suomessa on niin ne ovat hyvin kaukana monen muun maan vaikkapa saksan maksuista puhutaan kymmenkertaisista maksuista ja ongelma onkin se että usein suomessa kannattaa tehdä rikos koska vaikka siitä jäisi kiinni niin maksu on niin pieni että hyöty jonka on aikaisemmin saanut jää suuremmaksi sen vuoksi toivoisin että pitkällä aikavälillä näitä

näissä muutosesityksissä mitä mietintöön teimme sosialidemokraattien puolelta lähdettiin siitä että nämä korvaukset olisivat olleet tilaajavastuulain tasolla jotta olisi ollut synkroni sen suhteen mitä tilaajavastuussa maksetaan laiminlyöntimaksuina niin että se olisi ollut sama täällä lähetettyjen työntekijöiden puolella mutta ikävä kyllä niihinkään ei päästy ja tarve olisi nostaa näitä tilaajavastuulainkin mukaisia laiminlyöntimaksuja

arvoisa puhemies hallituksen esitys on valtaosin hyvä ja parantaa tilannetta joka meillä näiden lähetettyjen työntekijöiden kanssa on valiokuntakäsittelyn aikana itseäni kuitenkin arvelutti ihan tämä sama kysymys minkä useat oppositiopuolueiden edustajatkin ovat tuoneet esille eli tämä kabotaasi ilmiö kuljetusalaa ei riittävällä tavalla ehkä tässä huomioitaisi asian kanssa pitkään painiskeltuani tulin kuitenkin sitten siihen tulokseen että tämä esitys ei aseta suomalaista kuljetusyrittäjää tai työntekijää ulkomaalaista huonompaan asemaan jos kuitenkin olen väärässä mitä en toivo olen valmis myöntämään virheeni ja perumaan päätökseni noin kolmen vuoden päästä ovat tulokset nähtävissä jos on käynyt niin että tämä esitys oli kuolinisku niin kuin edustaja taimela kuvasi suomalaiselle maantieliikenteelle täytyy se silloin perua en tiedä olenko itse silloin enää kansanedustaja tai ovatko perussuomalaiset hallituksessa mutta jos olen ja näin on niin toivon että silloinen pääministeripuolue päähallituspuolue on valmis tätä lakia muuttamaan

puhemies vielä varmuuden vuoksi kun kuuntelin puolihuolimattomasti kannattiko edustaja taimela edustaja mäkisalo ropposen tekemiä pykälämuutosesityksiä kannatan niitä toteaisin tähän keskusteluun kuoliniskusta että ongelmahan on se miten me pystymme valvomaan niitä vääriä työehtoja jos meidän valvontavälineemme ovat heikommat niin siitä seuraa se epäterve kilpailutilanne jossa ne yritykset jotka ikään kuin laistavat virallisista vastuistansa pääsevät kuin koira veräjästä sen vuoksi olisi tärkeää että nämä valvontaelementit ovat riittävät

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kolmetoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksellä on tarkoitus yhdenmukaistaa ja ratalain säännöksiä ja lakien kirjaustapaa esityksen mukaan tienvarsimainosten ja ilmoitusten asettamisessa siirryttäisiin ilmoitusmenettelyyn ja mainosten ja ilmoitusten asettamisedellytyksiä kevennettäisiin liikennevirasto valtuutettaisiin antamaan tiealueelle sijoitettavia rakenteita rakennelmia ja ja laitteita sekä tienvarsimainoksia ja ilmoituksia koskevia määräyksiä tämä uudistus toteuttaa myös hallitusohjelman kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta ja keventää hallinnollista taakkaa erityisesti lisäämällä ilmoitusmenettelyn käyttöä tienvarsimainosten ja ilmoitusten asettamisessa sekä sähkö ja telekaapeleiden sijoittamisessa tiealueelle mielestäni tämä uudistus on erittäin tärkeä ja onnistuessaan se mahdollistaa maalaisjärjen käyttöä entisestään näen uudistuksessa myös epäonnistumisen mahdollisuuksia tienvarsimainonta ja ilmoittelu on ollut luvanvaraista ja siitä tulee lain mukaan ilmoituksenvaraista on erinomainen asia että mainontaa ja ilmoittelua helpotetaan ja että hallinnollista taakkaa vähennetään ilmoitusmenettelyn tulee kuitenkin muodostua lupamenettelyä helpommaksi ja ja selkeämmäksi myös käytännössä on myös tärkeää että koko maassa on yhteneväiset tulkinnat viranomaisilla koska tässä kohtaa on mahdollista käyttää sitä kuuluisaa maalaisjärkeä sitten mielivaltaa kansalaisten oikeudet tulee turvata yhdenvertaisesti nykyisen lain aikana tienvarsimainonta on ollut varsin kirjavaa ja myöskin rajallista esimerkiksi kotimaakunnassani on lomakeskus huhmari he eivät ole voineet mainostaa opastusliikennemerkeillä edes sijaintiaan päätie numero yhdeksän varressa vaan tämä on ollut mahdollista vain lomakeskukseen kääntyvässä risteyksessä tällöin yleensä huhmariin menevä jo tietää mistä lomakeskuksen löytää toivottavasti tämä esitys tuo muutoksen myös tällaiseen ja opastukseen yhtenä tärkeimmistä seikoista pitäisin liikenneturvallisuutta kun mainos asetetaan teiden risteykseen se helposti peittää näkyvyyden jompaankumpaan suuntaan tällöin vaarana on sattua jopa kuolonkolari olen tutkinut tällaisia tapauksia useita monesti kuolonkolarin sattuessa tiemainokset katoavat salaperäisesti heti kolarin satuttua tässä asiassa olisi kuitenkin parasta ennaltaestävyys eikä vasta onnettomuuteen reagointi lain pykälässä kerrotaan että maantien käyttäjille tarkoitettu mainos tai ilmoitus joka asetetaan asemakaava alueen ulkopuolelle tai asemakaava alueella maankäyttö ja rakennuslain kahdeksannenkymmenennenkolmannen pykälän neljännessä momentissa tarkoitetulle liikennealueelle on laadittava ja sijoitettava siten että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön samoin laissa kerrotaan että edellä tarkoitetun mainoksen tai ilmoituksen asettamisesta on ilmoitettava pääsääntöisesti tienpitoviranomaiselle ilmoitukseen on liitettävä selvitys mainoksesta tai ilmoituksesta ilmoituksesta ja sen sijoittamispaikasta sekä selvitys kiinteistönomistajan tai haltijan suostumuksesta sen pystyttämiseen mielestäni näiden ehtojen tulee täyttyä edelleen jatkossakin suhtaudun hieman kriittisesti myös led mainoslaitteiden käyttöön sekä niiden sijoitteluun mainokset ovat kyllä tehokkaita mutta monesti vaarallisessa paikassa esimerkiksi joensuussa näitä on jouduttu jopa poistamaan mielestäni olisi hyvä seurata myös maanlaajuisesti millä tavoin ne vaikuttavat liikenneturvallisuuteen ja lisäävätkö ne onnettomuusriskiä

arvoisa rouva puhemies

hyvä hallituksen esitys koska tällä esityksellä pyritään myös normienpurkuun ja vähentämään hallinnollista taakkaa esitys selkeyttää myös tulkinnallisesti vaikeita tilanteita ja vähentää toivottavasti tulevaisuudessa myös näitten mainostajien ja eri liikkeiden ja yritysten kustannuksia me kuulimme tästä esityksestä hyvin laajasti eri asiantuntijoita liikenne ja viestintävaliokunnassa ja mikä tärkeää tällä esityksellä nyt lisätään liikenneviraston toimivaltaa siten että virasto antaa tiealueille sijoitettavia rakenteita rakennelmia ja laitteita sekä tienvarsimainoksia ja ilmoituksia koskevia määräyksiä hallituksen esityksen perusteluista ilmenee hyvin se että säännösten ensisijaisena tarkoituksena on vähentää liikenteelle aiheutuvaa vaaraa tai muuta haittaa sekä säädellä ilmoitusten sisältöä ja menettelyä ja muuten teknisiä ominaisuuksia näistä ei ole ollut yksiselitteisiä säännöksiä tähän saakka vaan ne ovat osittain olleet liikenneviraston ohjeiden varassa me pidimme valiokunnassa välttämättömänä että näistä asioista annetaan yksiselitteiset säännökset jotta kansalaiset tietävät miten heidän pitää menetellä ja ovat myös sitä myöten valtakunnan eri osissa samanarvoisessa asemassa tienvarsimainonnan ja ilmoittelun hallinnollinen taakka siis myös vähenee tähän saakka ne ovat olleet luvanvaraisia ja uuden lain mukaan ne ovat nyt sitten ilmoituksenvaraisia mielestäni tämä on siis todella järkevää normienpurkua ja selkiyttää toimintatapaa mutta edustaja kulmala toi myös omassa puheenvuorossaan esiin liikenneturvallisuusnäkökulmaa kaiken kaikkiaan pitää pystyä seuraamaan ja valvomaan tämänkin lain voimaantulon jälkeen semmoisena pienenä pelkona tai peikkona näissä asiantuntijakuulemisissa tuotiin esiin se että lakimuutos on esitetyssä muodossaan omiaan hämärtämään entisestään valtion ja kuntien työnjakoa teiden ja katujen ylläpidossa valiokunnassa me katsoimme että jatkossa on tärkeää tarkastella liikenteen rahoitusta kokonaisuutena valtion ja kuntien työnjaon ja rahoitusvastuiden sekä liikenteen verotulojen kohdistumisen näkökulmasta tietysti tätäkin asiaa kun tämä tänne valiokunnan mietintöön kirjattiin pitää pystyä seuraamaan jatkossa sitä miten se tulee toteutumaan mutta kaiken kaikkiaan tämä on hyvin perusteltu hallituksen esitys hyvässä yhteistyössä valiokunnassa tehty ja ja se vaatii silti liikenneturvallisuusnäkökulmasta ja tietysti myös ihmisten oikeudenmukaisuustajun puolesta sitä seurantaa ja valvontaa että käsitellään eri alueilla asioita samalla tavalla

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maanpuolustuskorkeakoulusta annettua lakia ja puolustusvoimista annettua lakia esityksen tavoitteena on sujuvoittaa upseerikoulutuksen järjestämistä kehittää maanpuolustuskorkeakoulun tutkijoiden urapolkumahdollisuuksia sekä yhtenäistää maanpuolustuskorkeakoulua koskevaa sääntelyä yliopistoja koskevan sääntelyn kanssa pidän esitystä perusteltuna ja nykytilaa selkeyttävänä koska edellä mainittu koulutuksen uudistustarve on tarkoituksenmukainen ja selkeyttää opetusta jatkossa maanpuolustuskorkeakoululla ei ole yliopistoja vastaavaa itsehallintoa eikä se siksi ole ollut yliopistolaissa tarkoitettu yliopisto vaikka tutkinnot on rakennettu bolognan julistuksen mukaisesti ja rinnastetaan yliopistoissa annettaviin tutkintoihin tässä esityksessä ehdotetaan että puolustusvoimiin luodaan uudet apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virkanimikkeet tämä on varsin odotettu uudistus ehdotetuilla viroilla luodaan uusi porras tieteellisen tutkimustyön ja opetuksen virkarakenteeseen ja mahdollistetaan tutkijoille urapolun luominen maanpuolustuskorkeakouluun uudistus nostaa varmasti myös maanpuolustuskorkeakoulun arvostusta ja lisää tieteellistä tutkintaa entisestään aikaisemmin tutkijan urapolun puuttuminen on vaikeuttanut tutkijoiden rekrytoimista maanpuolustuskorkeakouluun ja ylipäänsä vähentänyt sotatieteellisen tutkijanuran houkuttelevuutta nyt hallitus on osaltaan poistamassa tätä estettä tällä esityksellä maanpuolustuskorkeakoulu on toiminut suomessa yliopistostatuksella järjestää ammatillisesti erikoistunutta korkeakoulutusta myös niin sanotuille siviileille hallituksen esityksen mukaisella muutoksella ei ole vaikutuksia siviiliopiskelijoihin tai heidän opintojensa organisointiin pidänkin erittäin hyvänä että edellä mainittujen siviiliopiskelijoiden on jatkossakin mahdollista tietyin edellytyksin saada opintoja sotatieteiden kandidaatin tai maisterin opintojen laajuisesti nämä opinnot voivat avata heille aivan uudenlaisen urapolun maanpuolustukselliseen työkenttään myös kansainvälisiin tehtäviin on muistettava että maanpuolustuskorkeakoulun tärkein tehtävä on edelleen kouluttaa korkeatasoisia ja osaavia upseereita puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen upseerintehtäviin eikä tätä koulutusta mistään muualta suomessa ole saatavissa siviiliopiskelijoita ei täten voi millään tavoin väheksyä päinvastoin he täydentävät aikaisemmalla työ ja koulutuskokemuksellaan maanpuolustuskorkeakoulusta saatua koulutusta upseerikoulutuksen kokonaisuuden toimivuuden varmistamiseksi hallituksen lakiehdotuksessa esitetään että vastuu kokonaisuuden ohjaamisesta ja yhteensovittamisesta siirrettäisiin pääesikunnalta maanpuolustuskorkeakoululle vastuu upseerikoulutuksen toteuttamisesta olisi näin kokonaisuudessaan maanpuolustuskorkeakoululla mielestäni tämä esitys on hyvin perusteltu ja nykytilaa selkeyttävä järjestely